toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia keskustelu asiasta päättyi

toista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on antero laukkanen laura huhtasaaren kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen yksi

päivi räsänen on mika niikon kannattamana ehdottanut

on monistettuna jaettu edustajille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yksi

arvoisa puhemies finavia oyjssä on tehty vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista johdannaissopimuksia joiden tarkoituksenmukaisuus on valiokunnan mielestä jäänyt epäselväksi olen tästä täysin samaa mieltä en todellakaan ymmärrä mihin näitä on tarvittu sopimuksista aiheutui yhtiölle noin kolmenkymmenenneljän miljoonan euron tappiot tarkastusvaliokunnan mietinnössä on kaksi viestiä valtionyhtiöiden omistajaohjaukselle ensinnäkin valiokunta on pitänyt valtio omisteisten yhtiöiden riskinhallinnan asianmukaista järjestämistä tärkeänä ja katsonut että valtioneuvoston tulisi antaa asiaa koskeva ohjeistus toiseksi tarkastusvaliokunta on pitänyt välttämättömänä että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä määrittelee sallitun ja epätarkoituksenmukaisen omistajaohjauksen rajat tekee tarvittavat muutokset ja huolehtii niiden jalkauttamisesta arvoisa puhemies valtiolla on omistusta yhteensä kuudessakymmenessäkahdessa yhtiössä näistä neljäkymmentäseitsemän on listaamattomia suorassa valtion omistuksessa olevia yhtiöitä valtion omistajaohjaus on jakaantunut kahdeksaan ministeriöön suurin osa omistuksista on keskitetty valtioneuvoston kansliaan valtion valtion omistajaohjauksen keskeiset periaatteet periaatteet perustuvat lainsäädäntöön valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeviin periaatepäätöksiin sekä arvopaperiyhdistys ryn laatimaan listayhtiöiden hallintokoodiin ja oecdn corporate governance suosituksiin

toimivaltaan ja tehtäviin yhtiön toimivan johdon tehtävänä on toimeenpanna yhtiön hallituksen riskinhallintapolitiikka ja raportoida toteutumasta yhtiön hallitukselle riskienhallinnan tulee säilyä yrityksen hallituksen työkaluna tämä on tärkeää myös hallituksen osakeyhtiölain mukaisen vastuun määrittämisen kannalta pidän itsestään selvänä että jokaisen yhtiön hallitus käy säännöllisesti läpi vuosikellonsa mukaisesti riskienhallinnan kokonaisuuden tästä ei saa olla mitään epäselvyyttä jos asiasta on pienikin epäilys se tulee selvittää

ovat ainakin pitkällä tähtäimellä aina samat tämä tietysti edellyttää yhtiöltä korkeaa yhteiskuntavastuuta mihin omistajana olemme viime kevään periaatepäätöksessä yhtiöitä erityisesti velvoittaneet omistajapäätökset tulee valiokunnan huomion mukaisesti tehdä kirjallisesti mutta esimerkiksi huolelliseen toimintaan hallitusta tulee ja pitää voida kannustaa päätöskokousten ulkopuolellakin tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa missä hallitus ei kykene yksimielisesti tekemään sille kuuluvia päätöksiä itse en muista kymmenien yhtiöiden hallitustyöskentelyssä mukana olleena olleena kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta yhtään tilannetta missä yhtiön hallituksessa olisi jouduttu äänestämään se lienee erittäin harvinaista ja saa syystäkin omistajan varpeilleen niin oli tässäkin tapauksessa kuten tarkastusvaliokunta toteaa omistajakäytäntöjen on syytä olla yhtenäisiä sen vuoksi olen pyytänyt vnkn omistajaohjausosastoa arvioimaan ohjeistuksen tarpeen ja tarvittaessa uudelleen ohjeistamaan kaikki ministeriöt ja valtio omisteiset yhtiöt valiokunnan esiin tuomien huomioiden pohjalta

arvoisa puhemies valtio omisteiset yhtiöt ovat tärkeä osa suomen taloutta on hyväksyttävä että taloudelliseen toimintaan liittyy aina riskejä myös valtio omisteisissa yhtiöissä erityisesti johdannaiskauppa on viime vuosina saanut julkisissa organisaatioissa aikaan tilanteita joissa riskienhallinta on pettänyt ja vahinkoja on syntynyt osaamisen lisäksi ovat puuttuneet ohjeet ja niiden valvonta osasyynsä on voinut olla sillä että rahoituslaitokset ovat tarjonneet varsin mutkikkaita johdannaistuotteita joiden riskiarviointi on ollut hyvin haasteellista riskienhallinta vaatii osaamista esimerkiksi finaviassa on aiempina aiempina vuosina ollut selvästi osaamisvajetta minkä tarkastusvaliokunnan raporttikin osoittaa on tärkeätä että valtio omisteisten yhtiöiden riskienhallintaan annetaan ohjeet niin kuin valiokunta esittää valtionyhtiöiden johto ja hallitus tulee vastuuttaa varmistamaan että ohjeita noudatetaan toinen valiokunnan kannanottoehdotus on että hallituksen tulee tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä yhtiö toimii yhtiölainsäädännön mukaisesti mutta valtio omistajalla on erityisiä periaatteita ja vaatimuksia joiden vuoksi lakia on täydennettävä ohjeilla omistajapolitiikasta tehdystä yleisluonteisesta periaatepäätöksestä huolimatta käytännöt vaihtelevat valiokunnan käsittelemässä tapauksessa asiantuntijanäkemykset ovat poikenneet toisistaan mietinnöstä käy myös ilmi että sama toimija on voinut edustaa erilaista näkemystä prosessin eri vaiheissa nämä seikat osoittavat kiistatta ohjeiden tarkentamisen tarpeen yhtiö sopii myös julkisyhteisön tavaksi organisoida palveluita jos julkisen vallan käytön lisävaatimukset otetaan huomioon yhtiön ja sen omistajaohjauksen toimintaperiaatteissa meneillään on uudistuksia joissa julkisomisteisten yhtiöiden määrä lisääntyy on tärkeätä keskustella julkisomisteisten yhtiöiden periaatteista tarkastelu voisi olla laajaakin ja koskea myös avoimuuden ja julkisuuden periaatteita voisi olla perusteltua soveltaa julkisuuslakia nykyistä laajemmin se lisäisi luottamusta yhtiöön julkisyhteisön tapana järjestää palveluita valiokunta katsoo että valtionyhtiöissä yleisen edun merkitys korostuu oikeusprosesseja harkittaessa valtionyhtiöissäkään ei voi sivuuttaa huolellista oikeudellista arviointia kanteita nostettaessa ymmärtääkseni valiokuntakin on pitänyt tärkeänä valtionyhtiön ei yleisen edun nimissäkään ole viisasta viedä jokaista riitaansa käräjille esimerkiksi finavia ei ole menestynyt käynnistämissään prosesseissa niin kuin valiokunta toteaa valiokunta suosittelee vastuukysymysten ratkaisemista valtionyhtiöiden yhtiökokouksessa se on usein perusteltua on hyvä säilyttää roolit selkeinä niin että yhtiön hallitus vastaa operatiivisista asioista tarkastellen asiaa vain yhtiön edun näkökulmasta niin kuin osakeyhtiölaki edellyttää omistaja taas voi ottaa huomioon yleisen edun asia ei kuitenkaan aina ole aivan ongelmaton yhtiön johdolla ja hallituksella täytyy olla täysi vastuu myös vastuukysymysten ratkaisemisesta yhtiön etua silmällä pitäen omistajalla on mielestäni syytä säilyttää oikeus vaatia nimittämältään hallitukselta että se asiat huolellisesti selvitettyään päättää ja myös vastaa asioista jotka sille kuuluvat valiokunta on käsitellyt tätä ainutlaatuista asiaa kolmessakymmenessäkolmessa kokouksessa omistajan toiminta on valiokunnan mukaan ollut poikkeuksellista mutta sellainen on ollut asiakin omistaja on joutunut olemaan asiassa poikkeuksellisen aktiivinen sillä eripuraisen hallituksen toiminta ei ollut vakuuttavaa vastuuntuntoisen omistajan tulikin vaatia yhtiöltä huolellisuutta omistajan aktiivisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä että yhtiön päätöksentekoon olisi missään vaiheessa puututtu arvoisa puhemies voin täysin yhtyä valiokunnan päätösehdotukseen se antaa hyvän pohjan kehittää yhtiömallin käyttöä valtion organisoidessa palveluita ja yhtiöidensä omistajaohjausta omistajaohjauksen periaatteita kehitettäessä on mahdollista tarkastella myös valiokunnan mietinnössä esitettyjä ajatuksia valtionyhtiön vastuukysymysten käsittelemisestä aina yhtiökokouksessa sekä siitä tulisiko valtionyhtiön aina ratkaista vastuukysymykset oikeusteitse

herra puhemies on hyvä todeta että valiokunnan suositukset otetaan hallituksen taholta näin vastaan ja laitetaan asiat liikkeelle

todellakin finavia tällä hetkellä toimii hyvin ja tämä vastuiden selvittäminen on nyt minusta syksystä kaksituhattaviisitoista lähtien ollut määrätietoista ja asiat on saatu hallintaan julkisuudessa on ehkä vähän tullut väärä käsitys eli kanne tilintarkastusyhteisöä kohtaan ei ole kolmekymmentäkolme miljoonaa ei kolmekymmentä miljoonaa niin kuin edustaja rinne tänään näkyi ylellä

toteavan vaan se on kolmesataatuhatta eli se on prosentti prosentti siitä summasta mikä tässä on kyseessä mielestäni on huomattava myöskin että finavia ei ole ollut menestyksellinen näissä kanteissa ja että vantaan käräjäoikeuden päätös oli hyvin selkeä rikosperusteissa on tuomioistuimessa

lausunnoissaan se että tehdään tyhmiä päätöksiä otetaan väärä korkonäkemys

arvoisa puhemies kiitos pääministerille selkeästä ja hyvästä vastauksesta ja kannanotosta näihin tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitettyihin toimenpidesuosituksiin sama koskee ministeri berneriä omassa puheenvuorossaan mutta arvoisa puhemies tässä on aika merkittävästä kysymyksestä siinä mielessä

ministeri bernerin toiminta syksyn kaksituhattaviisitoista aikana ansaitsee nyt tulla läpivalaistuksi tässä tilanteessa minua ihmetyttää ensinnäkin se miten on syntynyt tämä mielipiteen muodostuksen muutos syksyn kaksituhattaviisitoista aikana liittyen tähän tilintarkastusyhteisöön

valtion tarkastusviraston raportti osoittavat että te olette aktiivisesti toiminut tässä asiassa niin miten tämä ristiriita on nyt selvitettävissä

arvoisa herra puhemies me kaikki varmasti olemme sitä mieltä että finavian johdannaiskaupat olivat täysin sopimattomia valtionyhtiölle on ainakin yksi asia josta meillä täällä on yksimielisyys myös se toiminta miten näitä lähdettiin selvittämään oli oikeansuuntaista lähdettiin hakemaan niitä ratkaisuja millä tätä voidaan korjata ja saada myös veronmaksajille valtionyhtiön

nyt tarvitaan selkeä vastaus siihen ministerillä on tietenkin oikeus toimia sataprosenttisesti valtion omistamassa yhtiössä mutta se pitää tehdä avoimesti ja julkisesti miksi te ministeri berner kuitenkaan ette toiminut näin vaan painostitte yhtiön hallitusta te käytitte valtaanne mutta te ette ottanut julkisesti vastuuta siitä vallan käyttämisestä

arvoisa puhemies kuten edellinen puhuja totesi varmaan tässä salissa vallitsee yksimielisyys siitä että riskijohdannaiset eivät missään tapauksessa kuulu julkisomisteisen osakeyhtiön varainhallintaan ja myös pääministeri totesi hyvin osakeyhtiöissä yleensä äänestetä mutta sen verran lisäisin että kyllä se käsitys mikä itselläni on osakeyhtiöistä ja yleensä johtamisesta on se että ennemmin tai myöhemmin myös kaksipäinen johtajuus johtaa ongelmiin se tulkoon mainituksi mutta minun täytyy kyllä kysyä ennen kuin ruvetaan neljää ministeriä ja heidän tekemisiään laajemmin tässä salissa arvioimaan mikä pääministeri teidän mielestänne on kansliapäällikön rooli ja vastuu tässä asiassa kuitenkin vastuuministeriössä täytyy olla pitkä virkamiesnäkemys siitä miten omistuksessa oleviin osakeyhtiöihin vaikutetaan ja mitkä mekanismit ovat sallittuja ja mitkä eivät toivoisin että pohtisitte vähän kansliapäällikön

puhemies minun arvioni on että yhden yhtiön olkoonkin että valtionyhtiön asioiden näin yksityiskohtainen penkominen vuosien ajalta ja takaa kovin huonosti sopii tänne eduskuntaan joku voisi jopa sanoa että kysymyksessä on ollut arvoton näytelmä toivon että tämä mietintö jää eduskunnan historiaan lajissaan ainoana hyvää on se että mietintö on yksimielinen ja minusta nuo valiokunnan kannanottoehdotukset olisivat riittäneet ja erittäin hyvä hallitus on on luvannut ottaa ne pikatahtia huomioon omissa päätöksissään

tämä on asia joka on herättänyt paljon keskustelua julkisuudessa siinä keskustelussa ollaan keskitytty niihin päätöksiin ja mahdollisiin virheisiin joita on tehty vuosina kaksituhattaviisitoista ja arhinmäki tässä sanoi että me olemme varmasti yhtä mieltä siitä että johdannaiskaupat eivät sovi valtion omistamalle yhtiölle no jos tämä on se oikea johtopäätös niin silloin meidän pitäisi miettiä myöskin milloin nämä suurimmat virheet ovat tapahtuneet ymmärtänyt niin että nämä johdannaiskaupat tehtiin pääosin vuosina kaksituhattayhdeksän ja kaksituhattakymmenen mutta siitä huolimatta tämä julkisuuskeskustelu mitä olemme käyneet syksyn aikana on keskittynyt vuosiin kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista

silloin me olemme oikeilla jäljillä jos korjataan myöskin se ettei tulevaisuudessa synny näitä virheitä uudelleen

puhemies kyllä tässä herää kysymys miksi kanteita ei viety eteenpäin jotta

syntynyttä kulua olisi saatu minimoitua ensin ministeriön taholta vedottiin yhtiökokouksen järjestämiseen jota ei tullut koskaan sittemmin annettiin suoranainen kielto edetä asiassa myöhemmin ilmeni että finavian silloisen hallituksen selän takana oli toimittu ministeri berner on ilman finavian hallituksen päätöstä tai tietoa neuvotellut sovintosopimuksen tilintarkastusyhteisön kanssa marraskuussa kaksituhattaviisitoista kysyn teiltä ministeri berner kun sanotte ettette ole puuttunut hallituksen yhtiön toimintaan niin eikö tämä mitä suurimmassa määrin ole juuri puuttumista tähän

arvoisa puhemies taustalla ovat siis kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista tehdyt johdannaissopimukset

virheet on tehty aiemmilla vaalikausilla nyt meillä ministeri on näitä virheitä koettanut parhaansa mukaan selvittää tarkastusvaliokunnan oli kaksi keskeistä johtopäätöstä riskienhallintaa koskeva ohjeistus ja sitten tämä selkeyttäminen toimintaperiaatteitten suhteen omistajaohjauksessa hyvä että hallitus näihin nyt tarttuu tälle asialle voidaan näin ollen pikkuhiljaa laittaa kyllä pistettäkin ja menemme kaikki hieman viisaampina eteenpäin
arvoisa herra puhemies tässä on poikkeuksellinen tietysti tämä johdannaiskauppa mutta kyllähän tämä käsittely on hyvin poikkeuksellinen minkä takia tämä velloo sekä täällä eduskunnassa että julkisuudessa kansalaisten oikeustajuun ei millään meinaa mahtua että noin kolmekymmentä miljoonaa ovat nähtävästi ne tappiot ne ovat valtion kassasta jääneet saamatta ja sitten ei kukaan ota vastuuta vastuuta on haluttu perätä sitä ei saa perätä tämä ei millään meinaa mennä ihmisten oikeustajuun eikä myöskään omaani on toisaalta ihan kestämätöntä jos meillä on valtionyhtiöitä ja ne eivät tottele eivätkä noudata niitä yhteisesti sovittuja ohjeistuksia ja jos meillä ministeriöissä jokaisessa ministeriössä on yhtiöitä jotka toimisivat sitten yhden ministerin tai siellä johdossa olevien virkamiesten erillisillä toimintaohjeilla tässä oli omistajaohjausyksiköstä selkeät ohjeet miten tuli edetä miten tuli edetä ylimääräinen yhtiökokous ja kanteet voimaan

herra puhemies minusta valiokunta on tehnyt hyvää työtä tässä selvityksessä vaikka se kesti pitkään entisenä asianajajana tutustuin hyvin huolella siihen ja siinä oli kyllä eri puolilta katsottu tilannetta joka on syntynyt usean ministerin aikana vahingossa ja joka liikkui positiivisesta miinus seitsemäänkymmeneen miljoonaan kun se päätettiin että se oli se

minusta on hyvä että ministeri bernerin toimesta tähän asiaan on kunnolla puututtu tämä täytyi selvittää arvostettujen asianajajakollegojen mietintöjä katsoessa huomasin että tämä on niin kuin riita asia samasta asiasta arvokkaat asianajajat olivat niin kuin riita asiassa eri mieltä miten pitäisi toimia ja mikä vastuu on kullakin tämä osoittaa sitä että silloin

omistajalla on aina yhtiökokous taskussa yhden

minulle soitti tänään erittäin arvostettu tilintarkastuksen ammattilainen hän korosti että on täysin kestämätöntä jos tällaisesta menettelystä ei joudu minkäänlaiseen edesvastuuseen toisin kuin ministeri berner on väittänyt hän on aktiivisesti puuttunut finavian päätöksentekoon yhtiön ja mahdollisesti veronmaksajien vahingoksi pääministeri on omistusohjauksesta vastaava ministeri joten on että hän puolustaa menettelyä linjaus on siis se että ministerin on sopivaa puuttua yhtiön hallituksen itsenäisiin päätöksiin ja myös linjaus on se että valtio ei pyri korvauksiin vahingoista vaikka tästä kanteesta yhtiön hallitus oli yksimielinen ei erimielinen

arvoisa puhemies tässä on hyvin mittavasta ja periaatteellisesta kysymyksestä kyse ja on hyvä että tarkastusvaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja siihen hallitus on myös osaltaan hyvin vastannut miten varmistetaan jatkossa että käytännöt ovat sellaisia että ylipäätään tällaisia riskisijoituksia eivät valtionyhtiöt tee ja toisaalta käytännöt varmistavat sen että että tällaisia näin isoja riskejä ei myöskään pääse syntymään vahingossa mutta se mitä nyt tässä keskustelussa pitää tarkemmin käydä läpi on kuitenkin poliittinen vastuu syksyn kaksituhattaviisitoista osalta ja haluaisin kuulla pääministerin näkemyksen sekä ministeri bernerin näkemyksen siitä että jos omistajaohjauksen virkamiesnäkemys oli kuitenkin se että näitten kanteiden

arvoisa puhemies kummeksun kovasti sellaisia puheenvuoroja ettei tällaisiin asioihin pitäisi puuttua että tämä olisi jotain arvotonta näytelmää tarkastusvaliokunnan jäsenenä totean että täällä eduskunnassa lakia säätäessämme ja eduskunnan budjetista päättäessämme haluamme varmistaa että kun teemme lakeja ja budjettipäätöksiä rahat menevät oikeaan tarkoitukseen ja mietinnöt tukevat sitä käyttötarkoitusta lausumista puhumattakaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on jälkeenpäin katsoa että on tapahtunut eduskunnan ja lainsäätäjän tahto ja yhteiset verorahat on käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja on aivan luonnollista että tämän suuruusluokan keisseissä tällaisia prosesseja laitetaan liikkeelle ja veronmaksajan etua puolustetaan myös tällaisella prosessilla ei tämä ole ainoa aika outo käänne tapahtui myöskin niin sanotussa asfalttikartellitapauksessa kun yllättäen luovuttiinkin valittamasta korkeimpaan hallinto oikeuteen vaikka valitus oli jo sisään laitettu herra

tässä on tehty tässä on on ollut välimiesoikeusmenettely tässä on ollut kantelu finanssivalvonnalle tässä on tehty rikosoikeudellinen selvitys ja sillä perusteella kaksi kannetta missään finavia ei ole menestynyt näiden kolmenkymmenenkolmen miljoonan osalta on nostettu vahingonkorvauskanne yhtiökokouksen päätöksellä puheenjohtaja sailaksen hallituksen erittäin huolellisen selvityksen pohjalta se tullaan näkemään miten siinä käy tilintarkastajien osalta tämän kolmenkymmenenkolmen miljoonan osalta kanneasia on vielä auki siis kyllä tämä asia selvitetään yhtiökokouksen päätöksin varsin perusteellisesti edustaja harakalle sanon että minäkin olen tämän alan agronomi kannattaa lukea eero prepulan lausunto hän on ehkä paras suomessa koska hän on toiminut keskuskauppakamarissa

arvoisa puhemies ymmärrän erittäin hyvin että tämä on monimutkainen ja haasteellinen kokonaisuus mutta kun tulin ministeriksi kesällä kaksituhattaviisitoista mikä oli silloin finavian johdannaistilanne silloin oli päätetty ettei nosteta kanteita edellisiä hallituksia vastaan ja oli päätetty myöskin että tehdään selvityksiä joita ei koskaan ollut toimeenpantu oltiin pankkien kanssa vastuista neuvotteluja jotka eivät olleet vieneet eteenpäin ja oltiin käyty ifiä vastaan välimiesmenettely joka ei onnistunut sen sijaan kesällä kaksituhattaviisitoista kun astuin tähän tehtävääni kysyin oliko asiassa tehty poliisitutkinta ei ollut oliko tehty asiassa tehty selvityspyyntö finanssivalvonnalle pankkien toiminnasta ei ollut oliko harkittu syy yhteydet elikkä oliko arvioitu sitä millaiset vahingot kenenkin päätöksen toimesta kun kaksituhattayhdeksän kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista on ollut erilaisia päättäjiä erilaisia hallituksen kokoonpanoja ja eri tilintarkastajat ei

silloin esitin hallitukselle että olisi hyvä että yhtiö tekisi näitä selvityksiä ja sitten ottaisi kantaa minun aktiivisuuteni on ollut sitä että olen pyytänyt ja vaatinut yhtiön hallitukselta että se tekee riittävän määrän selvityksiä toinen aktiivisuuteni on ollut se että olen pyytänyt neuvoa pyysin itse aktiivisesti neuvoa valtion tarkastusvirastolta ja pyysin neuvoa valtion omistajaohjaukselta kutsuin heidät ministeriön palavereihin ja kokouksiin ja he saivat olla kaikessa läsnä tämä on minusta avoimuutta mutta myöskin poikkihallinnollisuutta siitä kannan vastuuta varmasti että sain ristiriitaiset ohjeet ja jouduin sitten itse arvioimaan enkä ole missään vaiheessa väistänyt vastuutani mutta kaikesta tästä huolimatta en ole osallistunut yhtiön vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon vaan olen edellyttänyt että yhtiö selvittää ja sen jälkeen tekee vastuulliset päätökset ja nämä päätökset ja selvitykset on saatu pääosin vasta keväällä ja kesällä kaksituhattakuusitoista silloin kun poliisitutkinta on valmistunut finanssivalvonta on kantansa ottanut ja juridiset lisäselvitykset on tehty valtio on pitänyt yhtiökokouksen ja silloin ottanut kantaa mutta ei ole ollut myöskään aina viisasta siirtää valtiolle vastuita ja menettää sitä kautta myös kanneoikeuksia ilman että on riittävästi selvityksiä ja taustatietoa poliisin teettämät selvitykset johtivat käräjäoikeuteen finavian rahoitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa vastaan näistä tuli tammikuussa päätös jossa finavia hävisi hävisi tämän poliisi ei nähnyt että syytekynnys olisi ylittynyt hallituksen osalta deloitten osalta vastuut rajoittuivat kolmeensataantuhanteen viiva neljäänsataantuhanteen euroon jolloin ehkä oli harkittava onko hallitus varma omasta kannastaan en pyytänyt sopimaan vaan pyysin arvioimaan ja huolehtimaan että tehdyt päätökset ovat valtion kannalta viisaita kaikki päätökset mitkä tähän saakka on lisää tehty ovat toistaiseksi johtaneet lisävastuisiin valtion kannalta myös viimeinen käräjäpäätös johti lisävastuisiin mutta vastuut eivät ole vielä loppuun käsiteltyjä meillä on edelleen menossa käräjäoikeudessa kanne entistä toimitusjohtajaa vastaa tämän lisäksi vuoden kaksituhattayksitoista tilintarkastajaa

joka on vastannut siitä lopusta ajasta vastaan on kanneoikeus edelleen voimassa siitä vielä tarvitaan harkintaa tämän lisäksi on kanteita nostaa myöhäisempiä hallituksia vastaan mennään päätös kerrallaan huolellisesti harkiten ja viisautta käyttäen

kaksi asiaa ensinnäkin on tämä riskienhallinnan kysymys kun olen käynyt näitä ohjeistuksia läpi se ohjeistus että

minkä nyt selvitämme on se ovatko nämä nämä ohjeistukset jalkautuneet joka yhtiössä todellisuudeksi sillä tavalla että joka vuosi tuo arviointi tehdään minusta se on itsestäänselvyys että yhtiön hallitus jonka toimivaltaan

ja riskienarviointi kuuluu myöskin tekee sen no sitten tähän tähän toiseen puoleen kysymyksistä se on päivänselvää sekä ministeri bernerille että minulle että valtion omistajaohjausyksikölle missä kulkee operatiivisen johdon missä hallituksen ja missä omistajan päätöksenteon vastuu mutta sitä mietin onkohan se ihan selvää aina tässä salissa minä olen itse vastannut omistajaohjausministerinä kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin jos näitä kysymyksenasetteluja lukee niin kyllä meitä siellä velvoitetaan ottamaan operatiivisiin asioihin kantaa esimerkiksi edustaja skinnari kysyy mitä aion tehdä omistajaohjausministerinä sille että vrn tytäryhtiö vr track olisi osallistunut tiettyyn tarjouskilpailuun minusta tämä kuuluu operatiiviselle johdolle ei välttämättä edes yrityksen hallitukselle saati sitten omistajalle kyllä meillä nämä roolit menevät täällä keskustelussa jatkuvasti sekaisin omistajana puututaan sellaiseen tilanteeseen jossa yhtiön hallitus on selvästi epävarma omasta päätöksestään jopa äänestää ja muuttaa kantaansa minusta silloin on ilman muuta oikeutettua

ollut vain seitsemän miljoonaa tai vuoden kaksituhattakolmetoista lopussa se olisi ollut viisi miljoonaa jos siihen olisi puututtu keväällä kaksituhattaviisitoista se olisi ollut seitsemänkymmentä miljoonaa kun se nyt on toteutumassa kolmenakymmenenäneljänä miljoonana me näemme tästä kuinka kuinka epävarma työkalu tämä oli tämä työkalu tämä oli tämä johdannaisen arvo vaihteli näin paljon ja ja sillä ajoituksella milloin se päätettiin

jos miettii ministeri bernerin toimintaa omia kertomuksiaan julkisuuteen siitä että hän ei ole puuttunut millään tavalla tämän yhtiön hallituksen ja sitten katsoo tätä tarkastusvaliokunnan mietintöä niin käy täysin selväksi että ministeri berner on hallituksen tietämättä hallituksen puheenjohtajan tietämättä neuvotellut sovintosopimuksesta deloitten kanssa ja päätynyt sitten viemään asiaa eteenpäin niin että itse asiassa yhtiön finavian hallituksella ei ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tämä malli minusta tässä on selkeästi kysymys siitä että ministeri berner on aktiivisesti toiminut ja tällä toiminnallaan saattanut synnyttää vahinkoa myöskin valtiolle ja yhtiölle sen takia minusta tämä on äärettömän tärkeä asia nyt keskustella täällä minua ihmetyttää kovasti se että kun oli tiedossa että keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta tulee ottamaan kantaa tähän tilintarkastusyhtiön toimintaan kahta viikkoa myöhemmin kuin sitä ennen tehtiin päätös minkä takia ministeri berner ei ei voinut odottaa sitä tilintarkastuslautakunnan päätöstä

on toiminut tässä osaavasti ja asiantuntevasti tämä finavian ongelma tuli hänen syliinsä ja myös kolme edellistä ministeriä olisivat voineet puuttua niin kuin täällä pääministeri totesi tähän kysymykseen on sinänsä harmillista että täällä pyritään käymään julkisia käräjiä tilanteessa jossa ministeri on aivan vakuuttavasti selvittänyt tämän tilanteen ja ja myöskin hallitus on hyvällä tavalla ottanut huomioon ne tarkastusvaliokunnan yksimieliset esitykset tulevasta elikkä tämä arvoton näytelmä mitä täällä vasemmalla laidalla tehdään ei palvele yhtiön yhtiön etua eikä se palvele suomalaisen demokratiankaan etua te välillä vaaditte että ministerin pitää puuttua johonkin operatiiviseen valtionyhtiön toimintaan aivan kuten pääministeri kertoi ja kysytte miksi hallitus ei puutu ja nyt te sanotte että on puututtu sitten liikaakin elikkä voisi odottaa nyt ainakin hivenen johdonmukaisuutta edes hivenen johdonmukaisuutta siihen teidän toimintaanne

puhemies edustaja kaikkonen täällä huutelee että eiköhän tämä ole tässä ja laitetaan jo piste keskustelulle ja sanoo että tämähän tapahtui vuosina vuosina kaksituhattayhdeksän kaksituhattakymmenen en tiedä haluaako kaikkonen muistella kuka silloin oli liikenneministerinä tai onko siihen haluja aitiossa mutta kyllä tämä on iso kysymys joka pitää kunnolla täällä käsitellä te yritätte nyt maton alle siivota tätä sotkua iso kysymys on se että valtion tarkastusviraston mukaan ministeriö suoritti sellaisia operatiivisiksi tulkittavia toimia joista päättäminen ja joiden suorittaminen kuuluvat yhtiön ja sen johdon tehtäviin

kaksituhattayhdeksän jälkeen tehdyt johdannaiskaupat ministerinä vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista oli ministeri kyllönen niin kuin pääministeri sanoi hän hän olisi voinut katkaista nämä johdannaiskaupan tappiot jo silloin ja kaupan tappiot olisivat olleet vain joitakin miljoonia eli nyt se ministeri joka on joutunut selvittämään näitä asioita joutuu tikun nokkaan onko tämä oikein

kuten edustaja kaikkonen täällä halusi nyt tuoda ilmi niin nämähän lähtivät liikkeelle ministeri vehviläisen aikoina tässä ennen ollut kai kolme liikenneministeriä ja kaikilla heillä on ollut selvä linja pitää selvittää taustat minimoida vahingot ja viedä asia oikeudellisesti eteenpäin puuttua siihen toimintaan jota finavia on tehnyt ja joka ei ole hyväksyttävää tämä lähti liikkeelle näin oltiin toimimassa ministeri kyllösen ja kahden seuraavan liikenneministerin toimesta mutta ministeri berner te pysäytitte tämän toiminnan te olette antanut julkisuudessa ymmärtää että teillä ei ole tässä roolia mutta kun katsoo valtiontalouden tarkastusviraston lausuntoja kun katsoo tarkastusvaliokunnan mietintöä niin niistä selvästi näkee että teillä on ollut paljon suurempi rooli kuin annatte ymmärtää te olette käyttänyt valtaa mutta te ette halunnut ottaa siihen valtaan liittyvää vastuuta

arvoisa puhemies kun tässä nyt arkeologiaa ryhdytään harrastamaan niin käydään nyt sitten läpi tämä ministerilista mikä se nyt oli siinä jos näitä vastuunkantajia haetaan minustakin on aika käsittämätöntä että kun tilanteet ovat tapahtuneet vuosia sitten niin nyt sitten tämä henkilö

halutaan halutaan laittaa nalkkiin tästä kaikesta jatkan tätä listaa ministeri vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista kyllönen vehviläisen jälkeen sitten ministeri virkkunen ministeri risikko sen jälkeen ja omistajaohjauspuolella joka myöskin liittyy tähän näin kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakolmetoista ministeri hautala sen jälkeen ministeri haavisto sen jälkeen ministeri paatero nyt tätä vasta selvitetään mutta hyvä että nyt

arvoisa herra puhemies on ihan totta että jos katsoo tämän tarkastusvirastonkin huomiot niin kaikki ovat näistä pelisäännöistä kunnollisesta hallintotavasta ja governancesta samaa mieltä niin kuin sekä pääministeri että liikenneministeri mutta miksi sitten täällä lukee että ministeriön toiminta tarkastusviraston näkemyksen mukaan edellä mainituilta osin on merkinnyt omistajaohjauksen ja yhtiön operatiivisen päätöksenteon sekoittumista toisiinsa epätarkoituksenmukaisella tavalla kumpi on totta se mitä tarkastusvirasto on tänne kertonut että nämä roolit totaalisesti sekaisin yhtiön operatiiviseen toimintaan on puututtu vaiko se totuus mikä on se tavoitetila miten good governance oikeasti hoidetaan

arvoisa puhemies niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut ilmi omistajaohjaus valtionyhtiössä on varsin haasteellista toisaalta on paljon paineita siihen että pitäisi puuttua operatiiviseen toimintaan mutta se on kuitenkin lainsäädännöllisesti mahdotonta

syksyllä kaksituhattaviisitoista asiaan puututtiin tomerasti ja haluttiin vihdoin saada saada tämä johdannaissotku päätökseen mutta oleellista onkin miten toimitaan tässä on toimittu tavalla joka on hyvän hallinnon vastaista ja omistajaohjauksen linjauksen vastaista ja tästä meidän täytyy keskustella eikä kyse ole siitä että jos ei olisi tullut tappioita niin tähän ei pitäisi puuttua totta kai tähän pitää puuttua silloin kun ei noudateta ohjeita

arvoisa herra puhemies tämä tarkastusvaliokunnan mietintö on harvinaisen huolellista työtä olen erilaisissa tarkastustehtävissä ollut kuusitoista vuotta ja täällä mainittiin muun muassa prepula jota pidetään valtakunnan ehdottomana ykkösmiehenä hänen lausuntonsa on myös ollut merkittävä arvion on tehnyt erityisen vaikeaksi se että neljän vuoden aikana on ollut neljä eri ministeriä ja ja silloin joudutaan niitä pintoja tarkastelemaan kenen vastuulla mikäkin asia on ollut tässä tarkastusvaliokunta on tehnyt aivan oikean johtopäätöksen se on löytänyt monenlaisia puutteita siitä miten hallintoa on kirjattu päätöksiä on kirjaamatta niitä pitäisi huolellisemmin kirjata ja valiokunnan päätösehdotus on aivan loistava tämän vuoksi tarkastusvaliokunta edellyttää että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä määrittelee sallitun ja epätarkoituksenmukaisen omistajaohjauksen rajat ja niin edelleen

asenne ja lähtökohta ja sille syyllistämiselle ei ole nyt olemassa minusta perusteita yksimielisen mietinnön pohjalta se on totta että tarvitaan näitä ohjeita valtionyhtiöiden omistajaohjausta varten ja ne tehdään ja se huomautus mikä nimenomaan valiokunnalta tuli on ihan aiheellinen mutta sen sijaan nämä ongelmathan kaatuivat ministeri bernerin syliin hän ei ole ollut millään lailla osallinen silloin näissä asioissa kun näitä johdannaisia on tehty se kannattaa pitää mielessä hänen tehtävänsä on ollut ihan oikein vaatia huolellinen selvitys ja hallituksen tulee hoitaa ne tehtävät jotka hallitukselle

on tietysti selvä että ministeri bernerillä on intressi tässä asiassa mutta meidän muiden täytyy kyllä pyrkiä tarkastelemaan tätä asiaa objektiivisesti niin kuin olemme tarkastusvaliokunnassa tehneet ja taustallahan tässä on valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastusraportti johon kaikki tämä työ pohjautuu ja tosiasia on kyllä se että tämä valtiontalouden tarkastusviraston raportti ja näkemys poikkeaa kovin paljon siitä mitä ministeri täällä tänään eduskunnassa on sanonut

sopimattomia johdannaisinstrumentteja ja se on johtanut tähän tilanteeseen mitä on selvitetty lisäksi meille on selvinnyt myös se mikä selviää myös täältä mietinnöstä sivulta yhdeksän että jos vasemmistoliittolainen ministeri olisi reagoinut vuoden kaksituhattakolmetoista lopussa niin vahingot olisivat olleet vain viisi miljoonaa nyt ne ovat sitten jotakin muuta kolme ministeriä on sinipunahallitusten aikana vatuloinut tämän asian kanssa ja nyt sitten ministeri anne berner on pyrkinyt selvittämään asiaa ja laittamaan asiat siellä finaviassa siihen kuntoon kuin ne pitää laittaa sen haluan tähän keskusteluun vielä ottaa esille että ei monimutkaisia siviilioikeudellisia riitoja aina viedä käräjille miettimättä esimerkiksi kuluriskiä tässä asiassa hyvät kollegat on ollut miljoonien eurojen kuluriski ei sitä lähdetä ihan kevytmielisesti viemään kanteita eteenpäin kun liikejuridiikan ammattilaiset ovat liikkeellä

ministeri ei voi valtionyhtiön suhteen toimia kuin yhtiön omistaja yhtiön omistavat suomalaiset ministerin tulisi edustaa heitä kolmekymmentäneljä miljoonaa katosi tällä päätöksellä omistajaohjauksesta ministerin tulee noudattaa omistajaohjausta koskevia periaatteita berner kerroitte halunneenne lisäselvityksiä tarkastusvaliokunnan laajasta materiaalista ei käy ilmi mitä nämä tarkoittamanne lisäselvitykset olisivat tai milloin ja missä niitä olisi pyydetty vtv omistajaohjaus ja ulkopuoliset asianajajat puolsivat kanteiden nostamista mitä muuta te vielä tarvitsitte

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että ministeri on hyvin määrätietoisesti lähtenyt poistamaan ja hoitamaan niitä ongelmia mitä finavian myötä myötä on syntynyt on hyvä että laajemminkin nyt selkeytetään sitten valtio omisteisten yhtiöiden riskienhallinta minusta tässä on hyvin hyvin selvää myös se että tällaista viime kauden kaltaista kyvyttömyyttä hoitaa tämäntyyppisiä ongelmia ei ei voi enää enää sallia on aivan selvä asia että minusta tuo viime kausi on menty aikamoisella tuuliajolla kun tätä keskustelua kuuntelee niin voisi tietysti myös kysyä laiminlöikö viime kauden hallitus valtion omistajaohjauksen mutta enpä viitsi kysyä arvoisa puhemies

ketään syyllistämättä pidän erittäin tärkeänä että näitä asioita on nyt selvitetty ja asioita voidaan arvioida avoimesti ja julkisesti ministerien toiminnan sekä valtionyhtiöiden toiminnan pitää kestää päivänvaloa ja mikä on erityisen tärkeää pitää noudattaa toimintatapoja jotka ovat yhteisesti hyväksyttyjä ja kuten täällä on useaan kertaan todettu tästä prosessista on otettava opiksi ja muodostettava yhteinen käsitys siitä mikä on omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden mukaan hyväksyttävää että ohjeistuksia noudatetaan ne on jalkautettu ja että kaikilla toimijoilla on yhteinen käsitys siitä miten toimitaan pidän myös järkevänä että julkisuuslain noudattamista valtionyhtiöissä harkitaan

arvoisa puhemies tässä todellakin ihan hämmentyy kun kuuntelee tätä keskustelua se mikä tässä tuntuu oudolta on että tässä löytyy ainoastaan yksi asia mistä ollaan täysin samaa mieltä elikkä se että te olette pyytänyt lausuntoja tuosta tuosta mainitusta sopimuksesta mutta mietinnön mukaan on tullut myöskin toisilta asianajajilta lausuntoja mutta niitä ei olisi huomioitu sitten lainkaan yhtiön kokouksissa tämä on minusta aika kummallista ja vaikuttaa kyllä siltä että siinä on silloin ollut kyllä ministeri mukana että näitä muita lausuntoja ei ole huomioitu
kysynkin teiltä onko huomioitu vai eikö ole huomioitu kun on niin ristiriitaista tämä tieto niin nyt on kysyttävä se ikävä kysymys miten tässä nyt on kumpiko ei pidä paikkaansa tai kumpiko käyttää vaihtoehtoista totuutta mietinnön sanamuoto vai se mitä ministeri on julkisuudessa lausunut

on päivänselvää että omistajaohjauksessa tarvitaan ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä sitä on tällä vaalikaudella pääministeri sipilän ja ministeri bernerin johdolla selvästi olemassa ja enemmän kuin aikaisemmin viime kaudella ministereitä tuli ja meni se ei voi olla vaikuttamatta omistajaohjaukseen siellä tehtyihin toimenpiteisiin ja ei voi olla vaikuttamatta myöskään tähän yksittäiseen keissiin finavian osalta näitä nyt selvitetään näitä nyt on menestyksellisesti ministeri berner selvittänyt mutta se on hyvä asia niin kuin pääministerikin täällä totesi että tarkastusvaliokunta on kaksi hyvää toimenpide ehdotusta tehnyt niistä otetaan edelleenkin vaarin jatketaan sitä kehittämistyötä omistajaohjauksessa jota nyt on aloitettu ja siihen tämä

puhemies nythän puhutaan todella asiasta missä on kysymys veronmaksajien rahoista ja kansalaisten luottamuksesta ja siksi ihmisille ei voi tulla sitä käsitystä että ongelmat lakaistaan maton alle tai kaveri päästetään pälkähästä puhumme tästä syksyn kaksituhattaviisitoista kanteiden nostamatta jättämisestä ja väkisinkin herää valitettavasti kysymys onko tässä nyt ajettu veronmaksajien vai deloitten etua puhemies mielestäni valiokunta päätyy aivan oikeaan johtopäätökseen todetessaan todetessaan että nimenomaan yleisen edun vuoksi olisi ollut viisasta ratkaista asiat oikeusteitse valitettavasti näin ei käynyt pyydän nyt kiinnittämään huomiota siihen että kun lukee näitä valiokunnan mietinnön liitteenä olevia asiantuntijalausuntoja niin käy varsin hyvin ilmi että esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirastolla omistajaohjauksella on ollut täysin ristiriitaisia näkemyksiä siitä miten olisi pitänyt mihin johtopäätökseen tulla

puhemies kuten olemme edustaja heinäluoman puheenvuorosta täällä kuulleet ja voineet todeta

erittäin tarkkaa ja hyvää työtä siksi tuntuu jotenkin pahalta se että nyt edustaja heinäluoma teidän puoluetoverinne ja myös muu oppositio tuntuvat vetävän alas tätä teidän äärimmäisen hyvää hyvää työtänne tarkastuslautakunta on päätynyt hyviin johtopäätöksiin ja niiden mukaan on on hyvä elää tässä raportissa todetaan se mikä täällä monissa puheenvuoroissa on tullut esille että vuodet kaksituhattayksitoista ja kaksituhattaneljätoista ovat olleet ongelmallisia nimenomaan siksi että ministerit vaihtuivat kyllönen virkkunen ja risikko eivät omilla kausillaan näihin asioihin puuttuneet lainkaan mutta ministeri berner on nyt ottanut kissan pöydälle ja hoitanut tämän asian kuntoon

harkimo östman ala nissilä ja heinäluoma ja sen jälkeen ministerien vastaukset
arvoisa puhemies minusta tämän keskustelun perusteella hyvin selvältä se että tuohon syksyyn kaksituhattaviisitoista asti ollaan hyvin yksimielisiä siitä mitä on tapahtunut ja täällä on varmaan hyvin kuvattu nyt sitä mitä tässä on ministerien vaihtumisen ja ja kaiken tämän myötä tapahtunut mutta se erimielisyys joka tässä salissa tällä hetkellä on

toisenlaiseen tapaan ratkaista asia joka on johtanut siihen että on toimittu hallituksen selän takana ilman että hallitus on ollut tietoinen edes että tämmöistä sovintoneuvottelua käydään ja joka johti siihen että syntyi sopimus joka estää nyt sen että deloitten vastuuta voi selvittää tämähän on se todellinen riidan ydin nyt

koko tappio on yli kolmekymmentä miljoonaa nyt me puhumme deloitten vastuista jotka ovat neljäsataatuhatta ernst youngin aikana tuli kolmekymmentä miljoonaa tappiota onko tämä ainoa asia missä me saamme nyt ministerin kiinni siitä että hän on tehnyt

jonka hallitus päätti ensin asettaa asettaa oikeuteen sen jälkeen he tekivät sovintoesityksen ja se olisi ollut vastuun pakoilua jos joku muu olisi tehnyt tämän päätöksen kuin hallitus itse

kun tehdään johdannaiskauppoja tavoitellaan voittoja mutta siihen liittyy myöskin riskejä jos valtio olisi tehnyt voittoja me emme ilmeisesti kävisi tätä keskustelua mitä tänään käymme edustaja edustaja korhonen kysyi onko edellinen hallitus laiminlyönyt vastuunsa kun asiaan ei ole puututtu vastaus on kyllä ja näin on tehnyt myös sitä edellinen hallitus se on tosiasia joku oli laskenut että nyt valtio on menettänyt yli kolmekymmentä miljoonaa se ei pidä paikkaansa valtio on menettänyt itse asiassa kuusikymmentäviisi miljoonaa koska jos tähän oltaisiin puututtu ajoissa niin sitten me emme olisi hävinneet kuin viisi miljoonaa

vanhoja ilmailulaitoksen ohjeita vuodelta kaksituhattayksi sen sijaan prepula on todennut että riippumaton käräjäoikeus on tehnyt päätöksensä vuosilta kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattakymmenen olevien ohjeiden mukaan joiden se katsoo olleen voimassa siis minusta tässä yksi oleellinen johtopäätös on myöskin tarkastuksia en en kritisoi sitä siellä pitäisi olla yhtiöoikeudellista asiantuntemusta ja mielestäni auktorisoituja tilintarkastajia koska nämä ovat vähän vaikeita asioita me olemme nähneet tässä ongelmia mietinnössä ei todeta että olisi toimittu hyvän hallintotavan vastaisesti mutta ongelmia tässä prosessissa totta kai matkan varrella aina aina on

valiokuntahan haastatteli kaikki omistajaohjauksesta tänä aikana vastanneet ministerit mielestäni ei ole perusteita syyttää ministereitä siitä että he eivät olisi toimineet tai puuttuneet tähän asiaan selvityksessä kävi selvästi ilmi että kaikilla ministereillä oli sama kanta eli he ovat tukeneet yhtiön johdon toimintaa ja edellyttäneet että vastuukysymykset selvitetään ja

voidaan nostaa tämä tuli useissa eri kuulemisissa esille myös virkamieskuulemisessa tästä ei voi siis syyllistää edellisiä ministereitä tämä linja oli voimassa aina tuohon alkusyksyyn kaksituhattaviisitoista saakka erimielisyys täällä koskee sitä pitikö peruuttaa ne kanteet joita yhtiön hallitus oli nostanut tilintarkastusyhteisö deloittea vastaan vai ei siitä on ollut erimielisyys sekä päätöksenteossa että täällä

rahaa kuluu sitten asianajopalkkioihin sitä kautta tulee selko ja varmuus kansalaisille siitä että ketään ei suojella ketään ei pelasteta vaan asiat selvitetään ja tällä luottamuksella on joku merkitys tältä pohjalta valiokunnan yksimielinen kanta oli että kanteiden nosto on perusteltua sillä lisäyksellä että se edellyttää tietysti oikeudellisten kysymysten selvittämistä siitä löytyy liiteaineistossa asianajolausuntoja sitten tämä missä päätös pitää tehdä valiokunnan kannaksi tuli että tällaisessa tapauksessa yhtiökokouspäätöksenteko olisi oikea ratkaisu koska on monia näkökohtia ja kaikki ei liity yhtiön toimintaan vaan myös yleinen etu ja jotta on läpi läpi nähtävissä kuka päättää mitä päättää niin yhtiökokous olisi ollut oikea paikka no sitten tullaan tähän miksi yhtiökokousta ei pidetty silloin syksyllä vaan miksi se lykkääntyi ja sitä ennen hallitus tuotiin tilanteeseen että hallitus joutui peruuttamaan tämän deloitte kanteen ja lisäksi peruuttamaan hallituskanteen tästä on esitetty erilaisia näkökohtia ja valiokunta on kirjannut sen oman käsityksensä asiasta kun ministeriö käynnisti deloitten kanssa neuvottelun kanteiden peruuttamiseksi niin se näyttää epäsovinnaiselta eikä normaalikäytäntöjen mukaiselta ja siitä valiokunta on tehnyt yksimielisen kirjauksen

arvoisa herra puhemies kannan suurta vastuuta siitä että toimisin omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä finavian osalta nimenomaan veronmaksajia kohtaan oikein

vuonna kaksituhattakolmetoista finavian hallituksen on kirjattu että käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti asiantuntijalausuntojen perusteella valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin entistä rahoitusjohtajaa ja entistä varatoimitusjohtajaa vastaan näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan koskaan käynnistetty ja silloin kun aloitin tässä tehtävässä tämä pöytäkirjamerkintä oli mutta toimenpiteitä ei ollut tammikuussa kaksituhattaviisitoista en siis vielä ollut ministerinä vaan tulin sitten vastuuseen vasta puoli vuotta myöhemmin hallitus oli päättänyt että finavia oyn entisten hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudellinen vastuu on jo aiemmin huolellisesti arvioitu perustuen useisiin yhtiön ulkopuolelta hankittuihin oikeudellisiin asiantuntijalausuntoihin hallituksen tietoon ei ole tullut seikkoja joiden perusteella jo tehtyjä arvioita olisi syytä näiltä osin muuttaa eli nostaa kanteita toisin kuin te

nosteta kanteita mikä muuttui syksyllä kaksituhattaviisitoista tämä sama hallitus joka oli tammikuussa muistaakseni kolmaskymmenesensimmäinen päivä kirjannut tämän lauseen pöytäkirjaan teki syyskuussa erimielisen päätöksen jossa se päättikin nostaa kanteita mutta hallituksen kolme juristia jättivät eriävän näkökulman vasta tässä vaiheessa heräsi omistajaohjauksessa ministeri kysymään mitä tämä tarkoittaa miksi on erimielinen hallituksen päätös miksi se poikkeaa saman hallituksen tammikuussa

mitä lisätietoa on saatu tässä välissä onko syntynyt lisäselvityksiä ei ollut ei ollut poliisiselvitys oli juuri käynnistetty mutta ollut tietoa finanssivalvonnalle ei ollut jätetty selvitystä ulkopuolista riippumatonta uutta selvitystä ei ollut tehty mitään uutta tietoa ei ollut olisiko tässä vaiheessa ollut oikein olla välittämättä tästä muutoksesta tämä on se joka muuttui syksyllä kaksituhattaviisitoista hallitus teki itselleen ristiriitaisen päätöksen ja teki sen erimielisenä ja hallituksen kolme juristia jättivät eriävän kannan jossa he vaativat yhtiötä tekemään lisäselvityksiä omistajana ja omistajan edustajana en puuttunut siihen itse päätökseen vaan totesin että ennen yhtiö toimeenpanee tämän tekemänsä päätöksen jonka toki saa tehdä erimielisenä sen tulee kuitenkin niiden eriävien juristien näkökulma huomioida ja tehdä ne selvitykset joita hallituksen sisällä eriävän kannan jättäneet ovat vaatineet ja jos he silloin edelleen ovat samaa mieltä niin omistaja ei puutu tähän päätökseen

ei tässä ei ole kysymys nyt siitä deloitten osalta samassa yhteydessä kun tulivat nämä lisäselvitykset joita eriävän kannan jättäneet hallituksen jäsenet vaativat kävi myöskin ilmi että hallituksella ei ollut tietoa mitkä vahingot ovat syntyneet ja te juristit tiedätte erittäin hyvin että syy yhteyden tulee olla huolellisesti selvitetty tarkastusvaliokuntakin sanoo lausunnossaan että oikeudelliset selvitykset tulee kuitenkin huolellisesti tehdä deloitten osalta näin ei oltu toimittu syy yhteyksiä oltu selvitetty ne selvisivät tammikuussa kaksituhattakuusitoista sitä ennen alkoi hahmottua että ehkä ei ole kuitenkaan niin kuin on ajateltu tai hallitus ei ollut tehnyt sitä huolellista työtä jota sen kuuluu tehdä minusta valtio omistajan ja valtion tulee toimia poikkeuksellisen huolellisesti poikkeuksellisen huolellisesti kun se lähtee nostamaan kanteita eri osapuolia kohtaan etenkin kun se lähtee peräämään yksityishenkilöiden vastuuta kun käytännössä joudutaan pitkiin prosesseihin niin valtion on oltava esimerkillinen sitä esimerkillisyyttä olen vaatinut ja sen vuoksi seison tänään täällä helpompaa olisi toki ollut olla olla välittämättä erimielisestä hallituksesta

olen täysin sitä mieltä että yhtiön tehtävä on huolehtia siitä että se kantaa deloitten päätöstä ja sovintoesitystä käsiteltiin yhtiön hallituksessa yhtiön hallitus teki tässä asiassa päätöksen ryhtyä sovintoon ja sovinto ei tarkoita sitä että luovutaan vaan sovinto tarkoittaa sitä että sovitaan yhdessä mitä jokin vastuu kustantaa molemmille osapuolille tässä hallituksen puheenjohtaja joka jätti eriävän kannan sen sovinnon tekemiseen kirjasi yhtiön hallituksen pöytäkirjaan yhtiö ei ole myöskään saanut virallista omistajaohjausta liikenne ja viestintäministeriöstä asiaan liittyen ei ole saanut ohjausta eikä kirjausta siitä miten tulisi toimia en ole antanut yhtiön hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai toimivalle johdolle mitään muuta kuin vaatimuksen siitä että se toimii esimerkillisesti huolellisesti ja oikeudelliset vastuut selvittäen niin kuin valtion omistamalle yhtiölle kuuluu ja nimenomaan poliisiselvitys finanssivalvonnan selvitys ovat juuri sellaisia selvityksiä jotka tuovat asiat julkisuuteen ja myöskin tekevät niistä läpinäkyviä sekin on vastuun kantamista

arvoisa puhemies niin kuin kuulimme ministeri berner on toiminut vastuullisesti ja huolellisesti se että valtio omistajan edustajana vaatii yhtiön hallitusta toimimaan vastuullisesti ja huolellisesti ja tekemään ne päätökset perustuen selvityksiin ja huolellisuuteen

tähän mietintöön ja mietinnön velvoitteisiin ja odotuksiin omistajaohjaukselta tähän riskienhallinnan puoleen riskienhallinta on yhtiön hallituksen vastuulla operatiivisen johdon tehtävänä on toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa ja toimintapolitiikkaa nyt kun tästä on epäilystä tullut tarkastusvaliokunnan mietinnön perusteella niin kaikkien yhtiöiden vallitsevat käytännöt selvitetään ja tulemme edellyttämään edelleenkin että yhtiöillä on ajanmukainen ajantasainen riskienhallintapolitiikka ohjeistukset ovat kunnossa mutta nyt tarkastamme sen että myöskin jalkautus on kaikissa yhtiöissä kunnossa

totta kai pitää olla yhtenäisiä ja olen pyytänyt valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa arvioimaan ohjeistuksen tarpeen ja tarvittaessa uudelleen ohjeistamaan kaikki ministeriöt ja valtio omisteiset yhtiöt valiokunnan esiin nostamien huomioiden pohjalta

kysyn ministeri berneriltä nyt sitä kuka on neuvotellut tuon sovintosopimuksen deloitten kanssa ja kenen ohjeitten mukaan se on neuvoteltu onko se neuvoteltu finavian hallituksen ohjeistuksen mukaan finavian toimihenkilöitten toimesta vai ovatko sen neuvotelleet liikenneministeriön virkamiehet ministeri bernerin ohjeistuksen mukaan tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tähän pitää saada vastaus

arvoisa puhemies tarkastusvaliokuntahan kävi huolella lävitse finavian hallituksen pöytäkirjoja saadakseen kuvan yhtiön puolella oli plus sitten tutustui asiantuntijalausuntojen kautta moniin eri käsityksiin miten

haluan nyt siteerata vielä kertaalleen tästä vahingonkorvauskanneasiasta mitä marraskuun yhdeksästoista päivä kaksituhattaviisitoista valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö lausuntonaan ja esityksenään liikenne ja viestintäministeriölle sanoi he toimittivat silloin liikenne ja oli toimenpidesuositukset tuon muistion mukaan tilintarkastajia vastaan ajettavan kanteen menestymistä edistäisi jos yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä vastaan olisi vireillä vahingonkorvauskanne koska tilintarkastajat ovat vastineessaan vedonneet yhtiön johdon ensisijaiseen vastuuseen vastuuvakuutukseen perustuva vaatimus vakuutusyhtiötä kohtaan edellyttää kanteen nostamista vähintään entistä toimitusjohtajaa muutos joka oli tapahtunut

alkuvuodesta kaksituhattaviisitoista loppuvuoteen kaksituhattaviisitoista tultaessa eli oli tullut välimiesoikeuden päätös vakuutusyhtiöasiassa ja lisäksi tilintarkastajat olivat uhanneet vastakanteella nimenomaan sen takia että yhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin muuta johtoa vastaan nämä selittävät nämä kaksi asiaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kannan ja myös yhtiön hallituksen asiassa syyskuussa tekemän kannan

arvoisa herra puhemies deloitten sopimuksesta neuvottelivat yhtiön toimitusjohtajat ja siitä tekivät päätökset

molempien yhtiöiden hallitukset liikenne ja viestintäministeriön rooli tässä kohdassa on ollut saattaa osapuolet yhteen samaan pöytään siinä on ollut sen rooli se mitä liittyy sitten yhtiökokoukseen yhtiökokous pidettiin kesällä ja se pidettiin juuri siksi että siihen mennessä olivat valmistuneet ne selvitykset joita tarvittiin on myös huomioitava että yhtiökokous silloin kesällä kaksituhattakuusitoista nimenomaan edellytti yhtiön johdolta huolellista selvitystä siitä siitä voidaanko vuoden kaksituhattayksitoista osalta kanteita viedä eteenpäin tämä oli vastoin yhtiön omaa hallituksen päätöstä ja tässä tapauksessa ja siinä kun aika oli riittävä ja selvitykset saatu omistaja otti kantaa ja teki sen yhtiökokouksen kautta silloin yhtiö teki tämän selvityksen käytti siihen syksyn kuusitoista ja teki marraskuussa päätöksen nostaa kannetta entistä toimitusjohtajaa vastaan tämä kanne on edelleen vireillä

arvoisa herra puhemies meillä on parhaillaan käsiteltävänä tämä tarkastusvaliokunnan mietintö koskien finavian tilannetta pidän tärkeänä että asia otettiin käsiteltäväksi koska kyse on merkittävästä valtionyhtiöstä valiokunta on tehnyt hyvää työtä ja asia on yhteiskunnallisesti merkittävä finavian silloinen hallitus käytti paljon aikaa johdannaisten vastuukysymysten selvittämiseen tavoitteena oli selvittää asiat pääasiassa oikeusprosessien kautta ja saada johdannaistappioista vastuussa olevat tahot ja johdon vastuuvakuutus vähintään osittain korvaamaan yhtiön kärsimät tappiot näin toimisi jokainen huolellinen yhtiö finavian hallitus nosti korvauskanteen vuosien kaksituhattayhdeksän

ja päätilintarkastajaa kohtaan finavia oli jo aiemmin nostanut kanteen if vahinkovakuutusyhtiötä kohtaan mutta kyseinen kanne kuitenkin hylättiin korvausprosessia oli mahdollista jatkaa mutta vain siten että olisi nostettava kanteet myös entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa kohtaan yhtiö konsultoi valtiontalouden tarkastusvirastoa joka tuki kanteiden nostamista näin ollen finavian hallitus päätyi nostamaan kanteet yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallitusta kohtaan sekä päätti panna vireille korvauskanteen välimiesoikeudessa ifiä kohtaan tähän tilanteeseen oli tultu koska muun muassa käräjäoikeusprosessissa oli ilmennyt seikkoja jotka puolsivat väitettä entisen hallituksen ja toimitusjohtajan huolimattomuudesta tähän pisteeseen prosessissa ei kuitenkaan koskaan päästy ministeri berner puuttui epäsopivalla tavalla finavian hallituksen työskentelyyn ja näin vaikutti finavian hallituksen päätöksiin sopia ja perua johdannaiskanteet joulukuussa kaksituhattaviisitoista ensin ministeriön taholta vedottiin yhtiökokouksen järjestämiseen asiassa tätä yhtiökokousta ei koskaan tullut sittemmin annettiin suoranainen kielto edetä asiassa myöhemmin ilmeni että silloisen finavian hallituksen selän takana oli toimittu ministeri berner on ilman finavian hallituksen päätöstä tai tietoa neuvotellut sovintosopimuksen tilintarkastusyhteisön kanssa marraskuussa kaksituhattaviisitoista berner on painostanut hallituksen puheenjohtajaa hyväksyttämään ministeriön neuvottelema sovintosopimus finavian hallituksessa kaikki kovat keinot käytössä jotta sovintosopimus on saatu hyväksytettyä hallitukselta on myös pimitetty tietoja finavian hallitukselle ei ole toimitettu tiedoksi tilintarkastajayhteisön sovintosopimuksen hyväksyntää vastustavia muistioita mitään ei ole haluttu jättää sattuman varaan ja ministeriö on ohjannut hallitusta hankkimaan tilintarkastusyhteisön sovintosopimuksen hyväksyntää puoltavan lausunnon nimeämältään neuvonantajalta hallituksen puheenjohtaja on saanut karvaasti kokea kuinka räikeästi hallituksen objektiiviseen päätöksentekoon on vaikutettu ministeri berner on esittänyt julkisuuteen ja valtiontalouden tarkastusvirastolle että olisi pyytänyt finavian hallitusta selvittämään johdannaiskanneasioita huolellisesti uudelleen hallituksen tehtyä syyskuussa kaksituhattaviisitoista kannepäätöksen yhtiön entistä johtoa kohtaan tämä ei silloisen hallituksen puheenjohtajan mukaan pidä paikkaansa eikä ministeri ole lisäselvityksiä pyytänyt mikä sitten on tämän tarinan opetus kysyä sopii ministeriö on toiminnallaan negatiivisesti vaikuttanut finavian mahdollisuuteen saada eri tahoilta korvausta johdannaistappioille mikä tämän keikauksen hinta sitten oli finavialle koitui johdannaisista kokonaisuudessaan yli kolmenkymmenenneljän miljoonan euron tappio veronmaksajien rahoja menetettiin koska kanteita ei koskaan nostettu ensiksi kyseessä on ollut poikkeuksellista omistajaohjausta joka ei voi jatkua eikä siitä saa tulla maan tapa toiseksi kanteet olisi tullut nostaa veronmaksajien rahojen menettämisen minimoimiseksi ja kolmanneksi yhtiökokous olisi tullut kutsua koolle ja päätökset olisi pitänyt tehdä siellä voikin perustellusti kysyä kenen etua tässä asiassa on ajettu koska bernerin selvitys ei vakuuttanut sdpn eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslauseen ministeri bernerin toiminnasta epäluottamuslauseen sisältö kuuluu seuraavasti eduskunta katsoo että ministeri berner on tosiasiallisesti ohjannut finavia oyjtä luopumaan vahingonkorvauskanteista tilintarkastajaa ja aikaisempaa hallitusta kohtaan ja näin estänyt valtion edun mukaisten korvausten saamista eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

kun tämä tilanne paljastui yhtiölle ja omistajalle päätettiin aivan oikein selvittää taustat minimoida vahingot ja viedä asia oikeudellisesti eteenpäin kuten tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja heinäluoma totesi kaikkien ministereiden aikana on viety samaan suuntaan tätä minimoidaan vahingot viedään asia oikeudellisesti eteenpäin tarkoituksena oli saada vahingonkorvausten kautta takaisin edes osa menetetyistä veronmaksajien rahoista näin siis toimittiin edellisten ministereiden aikana kun ministeri berner pääsi puikkoihin meno muuttui tässä vaiheessa vahingonkorvausasialla oli jo kiire koska kanneoikeus oli vanhenemassa finavian hallitus kuitenkin yllättäen perui kanteen yhtiön entistä hallitusta entistä toimitusjohtajaa ja tilintarkastusyhtiötä vastaan ministeri bernerin suorittaman omistajaohjauksen jälkeen hän tosin täällä puheenvuorossaan kiisti kiisti että liikenne ja viestintäministeriö tai ministeri olisi antanut omistajaohjausta asiasta valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus sanoi aika suoraan miten asia on ministeriö suoritti sellaisia operatiivisiksi tulkittavia toimia joista päättäminen ja joiden suorittaminen kuuluvat yhtiön ja sen johdon tehtäviin näin siis sanoo valtiontalouden tarkastusvirasto täällä ministeri berner sanoi että minkäänlaista omistajaohjausta ei ei annettu ja jos katsoo nyt käsiteltävänä olevaa tarkastusvaliokunnan mietintöä niin itse asiassa sekin kertoo tosin yhteisymmärryksessä ehkä vähän pehmeämmin ministeriön toiminta ei ollut vakiintuneen omistajaohjauksen mukaista todetaan mietinnössä arvoisa puhemies mietintö osoittaa että ministerin rooli oli kanteiden perumiseen johtaneen sovintosopimuksen osalta huomattavasti aktiivisempi kuin mitä itse ministeri on kertonut ja tämä on asia joka tulee vastaan jatkuvasti kun ihmisten kanssa keskustellaan ihmiset eivät luota että siinä mitä ministeri berner on sanonut

sovintosopimusprosessiin liittyy sellaisia toimintatapoja ja tilanteita jotka ovat valiokunnan mielestä omiaan sekoittamaan omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteon toisiinsa

kaikkosen johdolla pyrkii täällä huutamaan että laitetaan piste keskustelulle keskustelussa ei ole enää mitään selvitettävää eiköhän tämä nyt ollut tässä toisaalta täytyy nostaa hattua keskustan eduskuntaryhmälle ja keskustan ministeriryhmälle täällä koko joukko on ollut puolustamassa omaa ministeriään itse asiassa eipä juuri muilta hallituspuolueilta puheenvuoroja tässä keskustelussa kuultukaan ministerin puolustamiseksi lukuun ottamatta edustaja harkimoa joka antoi ministeri bernerille taustatukea mutta kunnioitukseni keskustalle siitä miten he suurella joukolla ovat täällä salissa hampaita kiristellenkin ministeriään puolustaneet arvoisa

vasemmiston eduskuntaryhmä on valiokunnan kanssa samaa mieltä siitä että omistajaohjauksen ohjeistusta ja toimintaperiaatteita on välttämätöntä tarkentaa tällainen sekoilu ei saa toistua mielestämme riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen tulee kattaa riskit laajasti taloudellisten riskien lisäksi on huolehdittava sosiaalisten ja ympäristöllisten riskien minimoimisesta omistajaohjauspolitiikan pitää olla korostetun avointa ja vastuullista tämä tarkoittaa avoimuutta myös tilinpidon osalta sekä vastuullisuutta työnantajana aktiivista omistajaohjausta tarvitaan valtaa saa ja pitää käyttää tämä on kuitenkin tehtävä läpinäkyvästi ja hyvän hallintotavan mukaisesti ministerillä on sata prosenttisesti omistetussa valtionyhtiössä täysi oikeus ottaa asia hoitaakseen ja tehdä päätös yhtiökokouksen kautta läpinäkyvästi näin vastuu on siellä missä on valtakin ministeri berner ei kuitenkaan toiminut näin vaan painosti yhtiön hallituksen tekemään haluamansa päätöksen valta kelpasi mutta vastuu sysättiin muualle tarkastusvaliokunnan mietinnön ja siihen liittyvien asiantuntijalausuntojen pohjalta näyttää ilmeiseltä että finavian omistajaohjauksessa on toimittu hyvän hallintotavan ja valtioneuvoston omistajaohjauksen periaatteiden vastaisesti

valiokunta aivan oikein toteaa että sekä kanteiden nostamiselle että nostamatta jättämiselle on ollut perusteet mainitsematta ministeri berneriltä jää kuitenkin että tämän jälkeen valiokunta ottaa aivan yksiselitteisen kannan finavian osalta valiokunta toteaa että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse myös todennut myös kansalaisten luottamus siihen että epäkohtiin puututaan olisi osaltaan puoltanut asian selvittämistä oikeusteitse nämä ovat juuri niitä asioita jotka kansalaisten keskuudessa herättävät ihmetystä herättävät epäluottamusta ministeri berneriä kohtaan ja sitä kautta koko meidän poliittista päätöksentekoamme kohtaan kerrotaan vain

käsittämätön virhe sitä virhettä ei ole tehnyt ministeri berner eivätkä aikaisemmat ministerit nyt puhutaan siitä miten tämä selvitetään kansalaisten luottamuksen pettäminen on kuitenkin vielä vakavampi virhe siksi vasemmiston eduskuntaryhmä kannattaa sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän edustaja ojala niemelän tekemää epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa puhemies ollut vuosikausia aikamoisessa turbulenssissa mikä todetaan myöskin valiokunnan mietinnössä huomion kohteena on ollut se pitääkö finavian vaatia vahingonkorvausta ja keneltä tarkastusvaliokunnan näkemyksen mukaan perusteluja on sekä vahingonkorvauskanteiden nostamiselle että nostamatta jättämiselle oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu kuitenkin se ettei kanteita nosteta varmuuden vuoksi tai kokeilumielessä tähän asti

finavian johdannaisasia ei ei ole rikosilmoituksen

käräjäoikeudessa eikä myöskään välimiesoikeudessa eli molemmissa on tullut takkiin syntynyt myöskin valtiolle kuluja tuomioistuimissa ratkaisujen perustelut ovat lähtökohdiltaan osin toiset kuin ne joita valtiontalouden tarkastusvirasto on asiassa käyttänyt tämäkin on mielenkiintoinen havainto tämä käräjäoikeuden ratkaisuhan saatiin nyt tammikuussa nyt käsiteltävänä olevassa mietinnössä on kuitenkin kyse hallinnollisten käytäntöjen arvioimisesta eikä siitä että olisi tehty jotain laitonta vaikka täällä keskustelussa välillä saa sellaisen kuvan finaviassa ei ei ole ollut riittävästi osaamista johdannaiskauppojen hallinnassa vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista tästä me olemme täällä salissa varmaan kaikki olleet yhtä mieltä viime vaalikaudella finavian omistajaohjaus ajelehti tuuliajolla on otettu hallintaan ja finavia menestyy ja sillä on tällä hetkellä hyvä johto ministeri berner on toiminut etenkin nopeasti ja vastuullisesti hänen syliinsä yllättäen kaatuneen vaikean tilanteen edessä ja vaatinut huolellisuutta mikä on ihan oikein ministeri bernerillä ei ole ollut mitään tekemistä tappiollisten johdannaiskauppojen tekemisessä vaikka tästäkin keskustelusta helposti vetää sen johtopäätöksen kun liikutaan näissä korvausluvuissa eikä yksilöidä mistä on kysymys näistä kaupoista ja tehdyistä virheistä johtuneet tappiot kuitenkin kaatuivat ministerin syliin tällä vaalikaudella ne on siis hänen toimestaan vihdoinkin selvitetty ja kun täällä on kovasti puhuttu näistä johdannaistappioiden määristä siitä kolmestakymmenestäneljästä miljoonasta ja perätään vastuuta niin eikö sitten olisi aika myöskin selvittää sitä olisi ollut erittäin hyvä että nämä tappiot olisivat jääneet siihen viiteen miljoonaan siitä vastuun kantaa edellinen hallitus kataisen stubbin hallitus ja sitä taustaa vasten kannattaa miettiä myöskin että siinä omassakin toiminnassa saattaisi olla jotakin korjattavaa eli vastuuta pitäisi ottaa heidänkin jotka ovat olleet vaikuttamassa tappiot olisi voitu minimoida viiteen miljoonaan tarkastusvaliokunnan yksimielisen mietinnön mukaan valtio omisteiselle yhtiölle on annettava tarkemmat riskienhallintaohjeet joita myös valvotaan tämä on äärettömän tärkeä asia koska sekään ei yksin riitä että ne ohjeet ovat olemassa täytyy olla myöskin selkeä valvonta joka huolehtii siitä että ne ovat

ohjeet ovat tarpeen valtio omisteiselle yhtiölle yleisemminkin ja niiden tekeminen kuuluu omistajaohjaukselle tänään olemme kuulleet täällä pääministerin suusta miten nämä asiat ovat hoidossa ja asioihin on puututtu mietinnön mukaan omistajaohjauksen toimintaperiaatteita on kuitenkin tarkennettava nykyisestä ja aivan lopuksi vielä tästä deloitten kanssa tehdystä sovintosopimuksesta siinähän oli kysymys vahingosta jonka suuruus oli kolmesataaseitsemäntoistatuhatta euroa tuolla julkisuudessa puhutaan kolmestakymmenestäneljästä viiva kolmestakymmenestäviidestä miljoonasta eurosta olisi äärettömän tärkeää että täällä puhuttaisiin niin kuin asiat todellisuudessa ovat se ei ole mikään pieni toivomus vaan minusta se vaatii meiltä jotka vastuuta kannamme myöskin vastuullisuutta näiden lukujen heittelyssä

arvoisa herra puheenjohtaja tässä on käyty hyvää keskustelua kiitos sen hyvästä

lajissaan varsin erilainen on huomattava että valiokuntahan ei ole tuomioistuin ei meillä ole juristi valiokuntaneuvoksia eikä näyttökysymyksiin mahdollisuuksia mitenkään puuttua menettelytapoja tietenkin voidaan käsitellä käsillä olevassa mietinnössä käsitellään valtio omisteisten yhtiöiden riskienhallintaa ja omistusohjausta valiokunta kävi läpi valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin liittyen valtionyhtiöiden riskienhallintaa ja toimintaa yleisesti ja kuunteli asiantuntijoita lisäksi käsiteltiin finavian johdannaiskaupoista vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista koituneita tappioita erityisesti kaksituhattayksitoista koituneita tappioita ja niiden selvittämistä valtion tarkastusviraston

ja siten mietintö keskittyvät vuosiin kaksituhattayhdeksän ja kaksituhattakymmenen jolloin nämä finavian menetykset niin kuin edustaja anttila totesi olivat siis tästä kokonaismenetyksestä prosentin tämähän on julkisuudessa paljon

ja syksyyn ja sillä tavalla on tullut tullut vähän vino tästä yleisestä kuvasta valtio omisteiset yhtiöt ja muut julkisomisteiset yhtiöt lisääntyvät esimerkiksi maakuntahallinnon ja sote uudistuksen yhteydessä johtopäätös tästä on minusta se että omistajan rooli on tärkeä lähtökohtaisesti sitä ei pidä heikentää vaan sitä pitää vahvistaa ja selkeyttää esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen myötä on syntymässä suuri määrä maakuntien omistamia yhtiöitä omistajaohjauksen toimivalta suhteessa yhtiön toimivaltaan vaatii selkeyttämistä omistusohjauksen linjakkuuden ja johdonmukaisuuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa niin kuin valiokuntamme tuossa päätösosassa hyvin lausuu

eli minä yhdyn mietintöönkin ja näihin hyviin päätösesityksiin on hyvä että

hyvin otti vastaan johdannaiskauppojen tekeminen olisi tietenkin pitänyt välttää finaviassa tarkastusvaliokunnan näkemys on että yhtiössä ei ollut riittävää osaamista koskien

selvittelyä riskejähän aina on on tärkeää että ne tunnistetaan ja on tärkeää että ne hallitaan johdannaiskauppojen suurin riski on väärä korkonäkemys joka monelle tuli vuosikymmenen alussa

sen tekeminen ei siis väärän korkonäkemyksen tekeminen kuten ei tyhmyys yleensäkään ole peruste vahingonkorvaukselle eikä rikokselle tässähän oltaisiin ehkä vankilassa jos tyhmyys olisi olisi rikos

päätöksissä toimitaan myöskin aina senhetkisen tiedon mukaan minusta voi sanoa siis että finaviassa tämä tilanne tuli hyvin hallintaan kaksituhattaviisitoista osalta ja on sanottava myöskin että hallituksen puheenjohtajana nykyisin oleva sailas on nyt erittäin hyvin harri sailas ollaksemme tarkkoja johtanut yhtiötä ja viime vuonnahan oli paras tulos kautta aikojen finavialla miljardi investoinnit tekeillä ja niin edelleen ehkä se kertoo myöskin omistusohjauksen onnistumisesta huomion kohteena on ollut pitääkö yhtiön vaatia vahingonkorvausta ja keneltä tähän mennessä finavia ei ole menestynyt välimiesoikeusmenettelyssä ilmoituksessa finanssivalvonnalle eikä rikosilmoituksen perusteella tehdyissä kanteissa jotka sitten useampienkin ihmisten rikosoikeudellista vastuuta tämä koski lähinnä luottamusaseman väärinkäyttöä siis niiden perusteella nostettiin kanne kahta entistä yhtiön varatoimitusjohtajaa ja entistä rahoituspäällikköä vastaan tämä tuomio oli kokonaan vapauttava on huomioitava myöskin että julkisuuden mukaan syyttäjä ilmoitti osaltaan että ei jatka tätä prosessia vaan tyytyy päätökseen yhtiön hallitus päätyi siihen että vuosien kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen tilintarkastajaa ja hallitusta vastaan ei nostettu kannetta kanteella ei katsottu olevan menestymisen mahdollisuuksia tällöin siis on kyse tästä kolmestasadastatuhannesta vuosien kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen tilintarkastaja sai lievimmän sanktion eli huomautuksen tilintarkastuslautakunnalta siitä on valitettu hallinto oikeuteen tämä huomautushan ei sinällään minusta vielä viittaa vahingonkorvauksen saamiseen tilan puheenjohtajan suullinen vastaus lainaan nyt sitä kun kysyttiin

hänen näkemyksensä on siitä miten pitäisi neuvoa hän sanoi että sopikaa hän sanoi että sopikaa asiassa on nyt tuore vantaan käräjäoikeuden päätös riippumaton tuomioistuin jollainen vantaan käräjäoikeus on totesi kokonaan rahoituspäällikön ja varatoimitusjohtajan vapauttavassa tuomiossaan kahdeskymmenesseitsemäs tammikuuta rahoituspolitiikat vuosilta kaksituhattakahdeksan ja kaksituhattakymmenen joiden perusteella tuli suojata lainasalkkua kokonaisuutena näyttäisivät siten tosiasiassa korvanneen aiemman ohjeen henkilötodistelukaan ei osoita varmuudella että vuoden kaksituhattayksi ohje olisi ollut enää tekoaikaan voimassa tässä lainaan siis valiokunnan mietintöä johon

myöskään sisäisen tarkastuksen tai vtvn raportit eivät edellä sanotun perusteella riitä tässä näytöksi vtv siis omissa tarkastuksissaan sovelsi tätä ilmailulaitoksen ohjetta vuodelta kaksituhattayksi tuossa keskustelussa viittasin myöskin entisen keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan johtajan prepulan kannanottoon ja hänen kannanottonsahan oli myöskin selkeä sen suhteen että näitä vuoden kaksituhattayksi ohjeita ei tule enää enää noudattaa

käräjäoikeuden päätöksen mukaan voimassa

ohjeiden mukaan ei siis vtvn käyttämien vuoden kaksituhattayksi ohjeiden mukaan voitiin tehdä lainasalkkujen suojaus kokonaisuutena ja siten on toimittu käräjäoikeuden päätöksen mukaan

tämän alan agronomi kolmekymmentäkuusi vuotta olen ollut sivutoiminen

minä tekisin nyt tulee henkilökohtainen mielipide kaksi johtopäätöstä tuon käräjäoikeuden päätöksen johdosta ensinnäkin päätös edelleen vahvistaa oikeaksi olla nostamatta oikeudenkäyntiä tilintarkastajayhteisöä vastaan näkemykseni on että se ei olisi voinut menestyä puhun nyt omasta kannastani

perustuu asiantuntijakuulemiseen myöskin toiseksi valtiontalouden tarkastusviraston osaamista on syytä vahvistaa yhtiöoikeudellisissa asioissa esimerkiksi käyttämällä tarkastuksen tekijöinä auktorisoituja yksityisten yhtiöiden kokemusta suurten yhtiöiden toiminnasta

puhemies asiat on selvitetty toki on vielä päättämättä siellä finaviassa mitä tekevät vuoden kaksituhattayksi tilintarkastajan osalta ja kanne entistä toimitusjohtajaa vastaan sitten käsitellään aikanaan tänä vuonna varmaan ja siitä siitä sitten selviää mitä sitten tapahtuu minulla on siitäkin mielipide tässä siihen mene

asia on siis selvitetty on aika mennä eteenpäin finavia teki erinomaisen tuloksen viime vuodelta menestyi hyvin hyvä että asiat yhtiössä ovat nyt osaavissa käsissä

arvoisa rouva puhemies on hyvin poikkeuksellinen prosessi minkä keskustelussa tänään ollaan ja prosessi on ollut hyvin pitkä kiitos tarkastusvaliokunnalle pitkämielisyydestä ja varmaan myöskin puheenjohtajalle siitä että asia on todella perusteellisesti käyty läpi ja sen takia luotan kyllä niihin lausuntoihin jotka valiokunta on saanut ja siihen mietintöön mikä on kirjoitettu jotenka niitä kannattaa sieltä lukea itse kunkin aika tiukasti tässä tilanteessa ja tässä tunnelmassahan ei täällä tänään tässä salissa oltaisi jos toimintatapa ministerin puolelta olisi ollut toisenlainen jos ne kanteet olisi nostettu niin kuin valtion omistajaohjausyksikkö esimerkiksi on esittänyt tai niin kuin finavian yhtiön hallitus oli päättänyt mutta nyt päätettiin toimia toisin ja siitä syystä tähän tuli tämmöinen minä olen pahoillani siitä koska tämä ei tietenkään ole suomalaisten oikeustajun mukaan mitenkään hyvä asia että me joudumme tällaisia prosesseja tässä salissa käymään läpi mutta toisaalta eduskunta on se paikka jossa nämä asiat on käytävä läpi jos tällaisia tilanteita esille tulee pienellä kokemuksella sanon omistajaohjaus ei ole mikään helpoin tehtävä se on varsin haastava laji ja etenkin kun kyseessä ovat veronmaksajien rahat jotka ovat meidän yhteisen päätöksenteon alla siitä syystä pitää olla vielä paljon tarkempi kuin itse omistamiensa yhtiöiden miten niissä toimitaan miten niissä good governance hoidetaan mitenkä hyvät hallintotavat mitenkä osakeyhtiölaki ja miten työnjako omistajan ja yhtiön toimivan hallituksen välillä rajataan tässä keskustelussa äsken jo totesin on hyvä tahto kaikilla on se tieto miten pitää olla mutta miksi jos tämä tieto on olemassa yksi lausunnonantajista kirjoittaa muun muassa näin suora lainaus ministeri ja ministeriö puuttuivat epäsopivalla tavalla finavian hallituksen työskentelyyn ja vaikuttivat finavian hallituksen päätöksiin sopia ja perua johdannaiskanteet joulukuussa kaksituhattaviisitoista ministeriö puuttui yhtiön operatiiviseen toimintaan painosti ja ohjaili hallitusta tekemään ministeriön tahdon mukaiset päätökset pimitti hallitukselta kanteiden perumista vastustavat lausunnot ja päätti lopulta olla ottamatta vastuuta ajamistaan päätöksistä todella kovaa tekstiä mutta tämä on meidän kaikkien luettavissa valiokunnalle annettuna

tämä koskettaa sitä tilannetta miten tätä asiaa on käsitelty nyt

syksyllä kaksituhattaviisitoista nyt puhutaan toimintatavasta ihmisten oikeustajuun ei mahdu että jos virheitä on tehty ja ihan varmaan on tehty

ministereitten johdolla niin

jätetään käymättä läpi kenen tulee kantaa vastuuta tai ei edes haluta selvittää sitä kenen se vastuu lopputuloksesta pitäisi kantaa vaikka ne vahingonkorvaukset olisivat ehkä kaatuneet siitä huolimatta on se ajatus että saadaan tietää kuka on vastuussa ja viitattuna siihen pitääkö tehdä ja kenen ohjeita pitää noudattaa valiokunnan mietinnössä on kaksi lausumaa joista toisessa lukee että valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön tulee tehdä uudet ohjeet kyllä me olemme varmaan kaikki samaa mieltä että ohjeita on ollut tähänkin mennessä niitä on aina hyvä tarkentaa mutta en voi olla sanomatta että mitä merkitystä on niillä ohjeilla jos ei niitä noudateta tässäkin tapauksessa se samainen omistajaohjausyksikkö kirjallisella muistiolla kertoi mitä heidän mielestään tässä tapauksessa tulee tehdä järjestää yhtiökokous ja nostaa ne kanteet mikä oli toimintatapa ei pidetty yhtiökokousta eikä nostettu kanteita sen takia minun mielestäni on jotenkin hieman epärehellistä turvautua siihen ajatukseen että tarkennetaan ohjeita jos ei niitä edes yritetä noudattaa sen takia minä tuen siis yhä edelleen sitä että ohjeita pitää olla kun tämä pääministerin vetämä omistajaohjauksen neuvottelukunta on päässyt työskentelyn alkuun olemme siis kokoontuneet yhden kerran siellä voisi myöskin tämän asian ottaa esille mitenkä jotka kaikki eivät siis ole siellä valtioneuvoston kanslian alla vaan kahdeksassa eri

asioita yhtenäisesti tarkastellaan jotta kaikilla olisi samanlaiset käsitykset siitä mitenkä valtionyhtiöistä pitää huolehtia ja käyttää niitä keinoja mitkä meillä on valtionyhtiöitten ohjaamiseen tämä täällä kerrottu ongelma siitä että halutaan aina puuttua yksittäisten hallitusten toimintaan ja niiden yhtiöiden käytännön sisältöihin on ollut aina ja tulee ihan varmasti olemaan ja juuri siitä syystä tämmöisessä kiistanalaisessa kohdassa tämä olisi pitänyt jättää tekemättä siitä syystä olemme joutuneet tekemään tämän epäluottamuslause esityksen

arvoisa rouva puhemies

ominaisuudessa todeta koko valiokuntaryhmämme puolesta sen että mielestämme oli tärkeää saada nostettua sekä finaviaan että yleisesti valtion omistajapoliittiseen päätöksentekoon ja valtionyhtiöiden riskienhallintaan liittyvät asiat perusteellisesti valiokunnan tarkasteltavaksi toiseksi haluan tuoda esiin sen että olemme erittäin tyytyväisiä tämän yksimielisen mietinnön lopputulokseen ja kiitos tästä koko valiokunnalle kuten täällä aiemmista puheenvuoroista onkin jo käynyt ilmi tarkastusvaliokunta siis käsitteli näitä julkisuudessakin paljon esillä olleita finavian johdannaissopimuksia vuosilta kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista ja niihin liittyvää päätöksentekoa itse kannustaisin kiinnittämään huomiota erityisesti tähän mietinnön johtopäätösosioon jossa on tiiviisti ja ytimekkäästi tuotu esiin omistajapoliittiseen päätöksentekoon ja valtionyhtiöiden riskienhallintaan liittyvät keskeiset havainnot puutteet epäkohdat ja ratkaisuehdotukset näistä edellä mainituista johdannaissopimuksista on siis aiheutunut huomattavaa vahinkoa valtiolle myös tähän havaittuun ongelmaan reagointi on ollut hidasta valiokunta nostaakin mietinnössä keskeisenä ongelmana esille sen ettei valtio omisteisille yhtiöille ole tällä hetkellä erillistä ohjeistusta riskienhallinnasta valiokunta pitää tärkeänä sitä että valtio omisteisten yhtiöiden riskienhallinta järjestetään jatkossa asianmukaisesti ja että valtioneuvosto antaa asiaa koskevan ohjeistuksen tämän ohella yhtiön johdon ja hallituksen vastuulla on tietysti varmistaa se että näitä laadittuja ohjeita noudatetaan

tämän lisäksi valiokunta tuo mietinnössä esiin näitä täällä salissa tänään kovasti keskustelua herättäneitä erilaisia tilanteita ja toimijoiden toisistaan eriäviä käsityksiä siitä mikä olisi ollut oikea toimintatapa omistajapoliittiselle päätöksenteolle ja kuuluiko jokin asia omistajan yhtiön itsensä päätettäväksi valiokunnan asiantuntijakuulemisissa eri tahojen näkemykset poikkesivat toisistaan esimerkiksi sen suhteen puuttuiko liikenne ja viestintäministeriö finavian toimintaan epäsopivalla tavalla tilintarkastusyhteisö deloitten ja finavian kanssa solmitun sovintosopimuksen valmistelussa sekä aikaisempaan johtoon kohdistuneen vahingonkorvausvaatimuksista luopumisen osalta tarkastusvaliokunta toteaa mietinnössään että se pitää syntynyttä tilannetta epätoivottuna ja haluaa välttää vastaavanlaisten tilanteiden syntymisen jatkossa valiokunnan mielestä on välttämätöntä että eri toimijoilla vallitsee yhteinen käsitys hyväksytyistä toimintatavoista mietinnössä peräänkuulutetaankin sitä että hallitus tarkentaa vielä tämän vuoden loppuun mennessä valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä arvoisa puhemies valtion omistajaohjausta tulee vahvistaa ja selkeyttää myös avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeä osa hyvää hallintotapaa täällä salissa tänään pidettyjen puheiden perusteella uskaltaisin väittää että eduskunta kykenee yksimielisesti yhtymään valiokunnan näkemykseen siitä että valtion omistajapoliittiseen päätöksentekoon ja valtionyhtiöiden riskienhallintaan liittyvät epäselvyydet ja epäkohdat on saatettava kuntoon haluankin kiittää hallitusta nyt lopuksi vielä siitä että se on ryhtynyt määrätietoisesti toimiin asian kuntoonsaattamiseksi

arvoisa puhemies fru talman aina kun on kyseessä veronmaksajien rahojen ja omaisuuden hoitaminen on vaatimus hyvästä hallinnosta ja ohjeiden sekä sääntöjen noudattamisesta pidettävä korkealla kuten sekä valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomuksesta että myös tarkastusvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä käy ilmi finavian johdannaisasian omistajaohjauksessa ei ole noudatettu hyvän hallinnon periaatteita eikä vakiintuneen käytännön mukaisia toimintatapoja toisin kuin tästä keskustelusta tänään olisi voinut esimerkiksi keskustan ryhmän osalta luulla on hyvä että eduskunta on ja käy tämän asian läpi huolella sillä yksittäisen asian lisäksi tässä vedetään raja myös muiden asioiden osalta sille miten yksittäiset valtioneuvoston jäsenet voivat käyttää asemaansa ja miten omistajaohjaus toteutetaan niin että se on veronmaksajien kannalta luotettavaa ja kestävää

ministeriön omiakin hallinnointiohjeita puututtu aktiivisesti finavian operatiiviseen toimintaan täällä käytiin keskustelua siitä onko ministeri toiminut aktiivisesti vai eikö ole toiminut aktiivisesti jos ja kun luette mietinnön niin sieltä se käy aivan selkeästi ilmi ja valiokunnalla on on ollut käytössä myös muita asiakirjoja sekä valtiontalouden tarkastusviraston lausunto että myös sähköpostiliikennettä liikenne ja viestintäministeriöstä josta tämä aktiivisuus käy ilmi

ministeriön rooli sovintosopimusprosessissa näyttäytyy asiantuntijakuulemisen perusteella pikemminkin asioihin vaikuttamiselta kuin taustalla odottamiselta sovintosopimusprosessiin liittyy sellaisia toimintatapoja ja tilanteita jotka ovat valiokunnan mielestä omiaan sekoittamaan omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteon toisiinsa

liikenne ja viestintäministeriön käsitys siitä mitä keinoja omistajaohjauksessa voi käyttää poikkeaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ja tarkastusviraston käsityksestä olennaisesti kestämätöntä että näin keskeisessä asiassa eri toimijoilla vallitsee erilainen käsitys hyväksyttävistä toimintatavoista niin ei tietenkään voi jatkua ja siksi tarkastusvaliokunta edellyttääkin että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä arvoisa puhemies yksi asiaan liittyvä suuri kysymys jolla on laajaa yhteiskunnallista merkitystä on vastuukysymysten selvittäminen oikeusteitse eli kanteiden nostaminen valiokunnan yksimielinen kanta asiassa on selkeä valiokunta painottaa yleisen edun merkitystä kun oikeusprosesseja harkitaan valtionyhtiöissä tosin valiokunnan varapuheenjohtaja olavi ala nissilä äskeisessä puheenvuorossaan irtisanoutui tästä valiokunnan yksimielisen mietinnön kannanotosta mikä tietysti kovin hämmentävää

finavian osalta valiokunta toteaa että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse kansalaisten pitää voida luottaa siihen että valtionyhtiöissä ilmi käyneisiin epäkohtiin puututaan ja että vastuullisia vaaditaan oikeusteitse tilille kun kolmekymmentäneljä miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa on kateissa kolmas tärkeä seikka ja asiaan liittyvä näkökulma on päätöksenteko valtioneuvoston jäsenillä ei ole mitään yleisvaltuutta sekaantua mihin tahansa toimialansa asiaan varsinkaan kun asia on osakeyhtiössä käsittelyssä perustuslain toisen pykälän kolmas momentti sanoo julkisen vallan tulee perustua lakiin kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia valtioneuvoston jäsenellä ei siis ole mitään yleisvaltuutta puuttua mihin tahansa asioihin ilman että se perustuu johonkin toimivaltuuteen avoimuus läpinäkyvyys ja hyvä hallinto edellyttävät sitä että päätökset dokumentoidaan julkisesti omistetussa yhtiössä täytyy jälkeenkinpäin henkilöiden vaihduttua olla todennettavissa tehdyt päätökset ja omistajan tahtotila tarkastusvaliokunta toteaa mietinnössään myös sen että se pitää suotavana että vastuukysymysten ratkaiseminen olisi tehty yhtiökokouksessa lopuksi arvoisa puhemies asian perusteellinen käsittely on ollut välttämätöntä ja myös tarkastusviraston ja tarkastusvaliokunnan johtopäätökset on syytä ottaa vakavasti kansalaisten on kyettävä jatkossa luottamaan siihen että yhteisiä verovaroja ja ja yhteistä omaisuutta hoitavat tahot tuntevat vastuunsa ja toimivat ennen kaikkea veronmaksajien edun suojelijoina päätösten on perustuttava yleiseen etuun ja kaikkien julkista valtaa käyttävien toimijoiden tulee sitoutua yhteisiin sääntöihin hallinnointiohjeisiin ja toimintatapoihin

toimintatapoihin arvoisa rouva puhemies minullakin on tarkastusvaliokunnan varajäsenenä ollut mahdollisuus ja kunnia osallistua tähän yhteisen mietinnön laatimiseen ja täytyy tässä yhteydessä kyllä lausua myös omalta osaltani kiitokset siitä että saimme aikaiseksi yksimielisen mietinnön ja kiitos myös valiokunnan puheenjohtajalle monista kärsivällisistä tunneista mitä siellä valiokunnan puitteissa vietimme se oli hyvin ikimuistoista olen ollut kaksikymmentäkaksi vuotta eduskunnassa ja harvoin on ihan tällaista valiokuntakäsittelyvaihetta saanut nähdä ei ei suinkaan mielestäni se on muuten vähän halventavaa jos sanotaan että hyvin järjestetty näytelmä niin kuin täällä tuli välihuutona koska valiokunta erittäin vakavaa työtä teki paneutui erittäin moniin lausuntoihin ja mielestäni aiheesta sillä kuten sanottu silloin kun puhe on

tosissaan ja perin juurin selvitetään on hyvä että valiokunta on tullut kahteen johtopäätökseen tai itse asiassa koko eduskunnan päätökseksi kirjataan tämä valtion omistusohjauksen toimintaperiaatteiden täsmentäminen sekä tietenkin luonnollisesti se että riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen valtio omisteiselle yhtiölle on valmistuttava nämä ovat tärkeitä asioita kuten sanottu kun kysymyksessä on valtio omisteinen yhtiö niin silloin on hyvin tärkeää että nämä asiat selvitetään perin pohjin silloin puhutaan sellaisesta asiasta kuin kansalaisten luottamus ja kyseessä on kaiken kaikkiaan veronmaksajien raha silloin ei saa yleisesti tulla sellaista kuvaa että kappas vain kolmekymmentäneljä miljoonaa häviää eikä kenelläkään ole käsitystä kuka siitä vastaa kun virheitä on tapahtunut ja merkittäviä tappioita on tullut niin on hyvin tärkeää että kansalaiset voivat luottaa siihen että asiat selvitetään ja mitään ei lakaista maton alle siksi on mielestäni hyvä nähdä että valiokunta pohti tässä omassa mietinnössään tätä asiaa sekä yhtiön että yleisen edun kannalta ja totesi että totta kai jos ajatellaan yhtiön etua

yhteinen veronmaksajien raha yleisen edun tulee silloin painaa kansalaisten luottamuksen ja avoimuuden nimissä ja valiokunta toden totta yksimielisesti toteaa että tässä suhteessa nimenomaan yleisen edun kannalta olisi ollut viisasta ja perusteltua katsoa nämä vastuukysymykset oikeusteitse kun nyt puhutaan näistä syksyn kaksituhattaviisitoista tapahtumista täällä on hyvin käynyt ilmi että nimenomaan tästähän nyt on ollut kysymys näissä erimielisyyksissä siitä että kannat ja kannat ja tilanteet ovat muuttuneet on hyvin tärkeää mielestäni nähdä se että tämä asia että kanteet pitäisi nostaa on äärimmäisen tärkeä ja samoin se että yhtiökokous olisi tullut pitää myös sen puhemies valiokunta toden totta toteaa että olisi ollut se suositeltava tapa kaiken kaikkiaan toimia näin ei valitettavasti nytten kuitenkaan käynyt me olemme täällä jo kuulleet aika monta puheenvuoroa tästä asiasta ja se mikä on käynyt täysin selväksi tietenkin on se että kaiken kaikkiaan tässä tässä on auennut tapahtumasarja jossa on käytetty normaalista omistajaohjauksesta poikkeavia menetelmiä täällä on muutaman kerran siteerattu valiokunnan yksimielisen mietinnön paria lausetta olen tähän noukkinut myös itselleni koska minusta nämä ovat aika merkityksellisiä eli valiokunta toteaa että ministeriön rooli sovintosopimusprosessissa näyttäytyy asiantuntijakuulemisten perusteella pikemminkin asioihin vaikuttamiselta kuin taustalla odottamiselta ja silloin jos yksimielisesti tämä lause on voitu kirjata niin silloin varmasti pikkuisen avautuu se hämmennys mikä tulee kun kuuntelee toisaalta ministerin lausuntoja ja toisaalta lukee sitten näitä lukuisia asiantuntijakuulemisen dokumentteja mitä myös sitten julkisuudessa ja

vtvn toteamus omassa kertomuksessaan että hyvää hallintotapaa on rikottu mielestäni tämä on oikeastaan vähän sama asia hieman eri eri sanoin tietenkin silloin tulee sellainen tunne että tässä nyt ilmiselvästi on käynyt ilmi että tietynlaista aktiivisuutta vaikuttamista ja ohjaamista puuttumista asiaan on tapahtunut ja tietenkin hyvä kysymys kuuluu että miksi siihen me emme tiedä tiedä vastausta mutta näin on näyttänyt

sanoa että kun näihin lausuntoihin tutustuu vielä tätä hyvää mietintöä tarkemminkin niin kyllä siellä monia kysymyksiä jää ilmaan

arvoisa rouva puhemies minä en ole tarkastusvaliokunnan jäsen ja olen

käytänkö ollenkaan tätä puheenvuoroa koska se aika kun täällä käytiin debattia niin lähetän täältä vielä jälkikäteen ministeri bernerille suuret kiitokset siitä avoimuudesta mitenkä hän pystyy yksityiskohtaisesti selvittämään myös meille maallikoille sitä mitä tässä on tapahtunut ja milloin siksi minusta on hyvin hämmentävää se että viime hallituskaudella vastuussa olevia ministereitä on käynyt täällä osoittamassa sormella kollegaa joka on vihdoin ottanut vastuuta tässä asiassa haluan myös ihmisille kerrata tässä ketkä ovat olleet tämän prosessin aikana vastuussa liikenneministerinä oli kyllönen vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista virkkunen vuonna kaksituhattaneljätoista ja risikko kaksituhattaneljätoista viiva omistajaohjausministerinä tämän prosessin aikana ovat olleet hautala kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakolmetoista haavisto kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaneljätoista ja edellä hieman aikaisemmin puheenvuoron käyttänyt paatero kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaviisitoista kuten aikaisemmin debatissa jo kävi ilmi jos näihin asioihin olisi puututtu viime hallituskaudella nämä valtiolle aiheutuneet tappiot olisivat jääneet muutamaan

tarkastusvaliokunta on mietinnössään ollut yksimielinen ja siinä on puheenjohtajana kuitenkin demareitten heinäluoma niin olisi voinut ajatella näin maallikkona että myös sdp olisi sitoutunut tähän muistioon siksi ihmettelen tätä epäluottamuslausetta ministeri bernerille kiitän myös osaltani valiokuntaa erittäin hyvästä työstä ja niistä tehdyistä tarpeellisista ponsiehdotuksista joilla pystytään toivottavasti tulevaisuudessa välttämään tällaiset vastaavat tapaukset nämä kaksi ponsiehdotustahan ovat eduskunta edellyttää että hallitus nyt ryhtyy toimenpiteisiin ja antaa riskienhallintaa koskevan koskevan yleisen ohjeistuksen valtio omisteisille yhtiöille ja toisena eduskunta edellyttää että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä arvoisa rouva puhemies ministeri berner todella peri ongelman joka oli kypsynyt neljän ministerin aikana ongelmiin tarttumista vältettiin turhan kauan haluan muistuttaa jos se jollekin tätä katselevalle bernerillä ei ollut mitään tekemistä tappiollisten johdannaiskauppojen kanssa jotka siis tehtiin vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista vasta ministeri bernerin aikana vahinkojen määrää ja seurauksia on selvitetty aktiivisesti ja berner on mielestämme toiminut osaavasti hankalassa tilanteessa arvoisa rouva puhemies edustaja rinne on julkisuudessa väittänyt että tilintarkastusyhtiön vapauttaminen vastuusta johti siihen että vastuukysymykset valtiolle koituneista yli kolmenkymmenen miljoonan euron vahingoista jäivät selvittämättä totuus kuitenkin on että noin kolmesataatuhatta euroa on menetetty ja muita selvitetään eli juristi rinne on vääristellyt tätä asiaa olisin toivonut että tämä asia olisi korjattu ja oikaistu täällä käydyssä debatissa mutta mitä saimme vain epäluottamuslauseen ministeri arvoisa rouva puhemies maakuntien lehdissä on tietynlainen vaalisensuuri ennen kuntavaaleja ikävää että sellaista vaalisensuuria emme täällä eduskunnassa voi ylläpitää tarkoitan tällä sitä että pystyisimme jotenkin suodattamaan minkälaisia vaalinäytelmiä täällä tässä arvokkaassa salissa käydään jos te epäluottamuslauseen jättäjät arvoisat sosiaalidemokraatit olisitte hallitusvastuussa toimineet viime vaalikaudella nuo tappiot todella olisivat jääneet siihen noin viiteen miljoonaan euroon tämä jos joku minusta on hyvin järjestetty

arvoisa puhemies

on ollut varsin monimutkainen ja siinä on ollut varsin ristiriitaisia käsityksiä eri tahoilla niin tapahtumien kulusta kuin johtopäätöksistäkin mielestäni on erittäin hyvä että tämä mietintö on tuotu tähän koko eduskunnan käsittelyyn vaikka täälläkin on ollut joitain puheenvuoroja siitä että että näin ei olisi pitänyt tehdä on on aivan selvä asia että kun on kyse taloudellisesti näin merkittävästä asiasta mihin tässä yritetään löytää löytää selvyyttä ja ja etsiä syitä miksi näin on päässyt käymään

ei vain siltä kannalta mitkä tappiot ovat toteutuneet vaan myös että tässä on ollut riski että olisi syntynyt vielä suurempia tappioita ja kun on on kiistatonta se että on toimittu vastoin ohjeistuksia kun on ylipäätänsä otettu näitä johdannaissopimuksia niin minusta on aivan perusteltua että me täällä eduskunnassa tätä asiaa yhdessä käsittelemme jotta jotta osaamme myös ottaa opiksi siitä miten jatkossa tulee toimia

tehtävä omistajan ei tule puuttua operatiiviseen toimintaan vaikka yhtiö olisi täysin valtion omistama siksi onkin tärkeää että tähän liittyen on selkeä ohjeistus mutta kuten täällä on tullut aiemminkin esille yhtä tärkeää on että niitä ohjeita sitten myös noudatetaan ja ja tässäkin tapauksessa nyt on on sitten vähän epäselvyyksiä jäänyt tästä kohtaa tässä keskustelussa on aika voimakkaastikin joissain puheenvuoroissa tullut esille se että aiemmin ei olisi tehty mitään ja vasta nyt ministeri berner olisi ollut se henkilö joka aktiivisesti toimiin selvittelemään tätä asiaa mutta kuten täällä on on myös todettu ja kuten mietinnössä hyvin selvästi sanotaan niin näinhän ei ole heti kun nämä johdannaissopimukset tulivat tietoon alkuvuonna kaksituhattakaksitoista niitä ryhdyttiin selvittämään yhtiön toimesta ja kaikki ministerit jotka ovat siitä asti olleet vastuussa finaviasta ovat olleet aktiivisesti tukemassa sitä että selvitystä tehdään toimintalinjana on ollut se että ensin pyritään minimoimaan lisätappiot ja sitten sitten sen jälkeen vasta puututaan siihen että että kenen syy ja tämä osittain myös siksi että kun näissä oli erilaisia aikarajoja niin haluttiin varmistaa että että lisävahinkoa ei synny on toki hyvä että myös ministeri berner sitten jatkoi tätä samaa aktiivista toimintaa ja huolehti siitä että että tämä asia selvitetään loppuun asti mutta tässä selvittelyssä ne toimintatavat mitä mitä on käytetty ne ovat olleet aivan selkeästi vastoin sitä miten omistaja noin yleisesti voi voi puuttua yhtiön toimintaan täällä mietinnössä on on aivan yksimielisesti todettu että ministeri on toiminut nyt tavalla joka on omiaan sekoittamaan

omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksentekoa toisiinsa nämä kysymyksethän siinä että että ministeri on ollut aktiivinen sovintosopimuksen neuvotteluissa tai niiden aloittamisessa ilman että hallitus on ollut siitä tietoinen ohi hallituksen toisaalta ministeri on tehnyt paljon päätöksiä joita ei ole dokumentoitu tämä on oikeastaan se iso ongelma tässä koko pitkässä prosessissa ja ylipäätänsä valtionyhtiöissä

on se tapa miten pitäisi toimia kuten tässä on on monta kertaa tullut esille tämä kanteiden nosto on ollut ollut ennen kaikkea se asia missä näkemykset ovat hyvin suuresti vaihdelleet ja siinä myös näkemykset ovat ovat muuttuneet sitten ajan mittaan itse kyllä kyllä yhdyn yhdyn tähän valiokunnan mietinnössä olevaan yksimieliseen kantaan

osalta valiokunta toteaa että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse tämä kuitenkin edellyttää vastuukysymysten oikeudellisen puolen huolellista ja monipuolista selvittämistä kaikissa näin näen että että kun puhutaan yhteisistä rahoista niin vastuu on erityisen suuri jotta me säilytämme kansalaisten luottamuksen no missään prosessin vaiheessahan ei ole tullut ilmi että että ministeri berner olisi toiminut lainvastaisesti mutta kuten kuten mietinnössäkin todetaan kuitenkin hyvän hallinnon ja omistajaohjauksen yleisten periaatteiden vastaisesti tai tai vastoin niitä yleisiä käytänteitä on on toimittu me tiedämme kaikki että juridisen vastuun ohellahan poliittisilla päättäjillä on on myös poliittinen vastuu sinänsä tässä tapauksessa pidän hyvänä että tämä poliittinen vastuukin tulee punnittavaksi ja arvioitavaksi tänne eduskuntaan kun ministerin toiminta alistetaan luottamusäänestykseen vihreä ryhmä tulee omasta äänestyskäyttäytymisestään päättämään huomenna ryhmäkokouksessa enkä tässä vaiheessa siitä sano sen

arvoisa rouva puhemies hyvin iltapäivä taittunut tämän asian parissa täytyy ensin kiittää tarkastusvaliokuntaa siitä hyvästä työstä mitä on tehty valiokunnan puheenjohtajan sdpn eero heinäluoman johdolla on tehty perusteellista työtä ja selvitetty asioita ja kuultu paljon asiantuntijoita todellakin tässä on aikaa käytetty ja nämä loppulausumat ovat aivan mainioita tämä riskienhallinnan ohjeistus ja hallituksen tarkempi

omistajaohjaukseen puuttuminen vielä ja pitäähän tässä vielä mainita että tämän hallituksen aikanahan on nyt perustettu myös tämä parlamentaarinen omistajaohjausryhmä missä varmaan tullaan myös parlamentaarisesti käsittelemään omistajaohjausta toinen asia vielä tähän liittyen on se että finavian omistajaohjaus on siirtymässä lvmltä tänne valtioneuvoston kanslian puolelle eli

nämä olivat hyviä mutta sitten mielenkiintoista kyllä näinkin yksimielisen esityksen jälkeen me saamme sitten tänne epäluottamuslauseen vielä lisäksi ja mietin mietin tätä objektiivista totuutta kuten tässä edustaja harakka kysyi se perään että se on yksi asia ja toinen on se minkälaisen mielikuvan me annamme kansalle ja veronmaksajille tästä asiasta tätä on hyvin voimakkaasti nyt tuotu sdpn suunnalta esille nyt tämä mielikuva siitä paljonko kansalle on tullut tästä tappiota on totta eli sitähän on tullut noin kolmekymmentäneljä miljoonaa euroa kaikkinensa ja se on tapahtunut vuosien kaksituhattayhdeksän ja kaksituhattayksitoista välissä mutta nyt

tällä hetkellä sdpn toimesta mutta myös ylen toimesta että berner meidän liikenne ja viestintäministerimme olisi vastuullinen

kaikesta kolmestakymmenestäneljästä miljoonasta ihmettelen tätä ja tämä on tullut todellakin pia viitasen ja myös antti rinteen ja myös ojala niemelän toimesta tänäänkin esille ja tätä huntua pidetään yllä annetaan mielikuva kansalle että näin on mutta jos tässä perään kysyy niin johdannaistappiothan olivat sen kolmekymmentäneljä miljoonaa se on totta ja nyt keskusteluissa oleva deloittella tehty sopimus koski vuosien kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen johdannaiskaupoista syntyneitä vahinkoja jotka ovat suuruudeltaan kolmesataaseitsemäntoistatuhatta euroa siis kolmekymmentäneljä miljoonaa ja kolmesataaseitsemäntoistatuhatta eli pääosa syntyneistä vahingoista kolmekymmentäkolme pilkku yhdeksän miljoonaa euroa syntyi vuonna kaksituhattayksitoista ja nämä vastuukysymykset selvitellään käräjillä tällä hetkellä

eteen meidän anne berner liikenne ja viestintäministeri on tehnyt ponnekkaasti töitä että asiat ovat tähän malliin edenneet se mitä sitten syksyllä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut on mielenkiintoinen asia jos on päätöksiä tehty eikä niitä ole toimeenpantu ja kun sitten liikenne ja ottaa tarmokkaasti kiinni asioista ja kysyy onko näitä ja ja näitä selvityksiä tehty onko poliisiselvityksiä ja näitä tehty niin tästä sitten lähdetään nostamaan nostamaan jopa jopa sitten tänne eduskuntakyselyä mutta peruspohja on kuitenkin kuten sanoin tuossa hyvä se että saadaan parempi parempi ohjaus näihin asioihin toivottavasti siinä on nämä eri elementit mitä meillä on käytettävissä ja se mitä pääministerikin sanoi että nämä toimenpiteet menevät suoraan näitten meidän omien yhtiöittemme valtionyhtiöitten ohjaukseen on erittäin hyvä ja kyllähän keskustelu mielestäni oli hyvä tänään debattiin asti mutta sen jälkeen tässä on vähän toisenlaistakin informaatiota sitten ehkä tullut ja mieli mieli on ehkä toisenlainenkin mutta minä näen että meillä on hyvä ministeri joka on tarttunut kiinni asioihin ja lähtenyt selvittämään niitä aikaisempia sotkuja suhteessa paremmin kuin muut ministerit mitä tässä vitjassa aikaisemmin on ollut olisi mahdollisuus ollut puuttuakin asiaan aikaisemmin villissä lännessäkin oli semmoinen sanonta että ei kannata viestintuojaa eikä pianonsoittajaa ampua tässä nyt tuntuu siltä että meillä on tämmöinen selvittäjä ja ja viestintuoja joka on viestiä tuonut ja että tätä nyt yritetään ampua tässä tilanteessa villissä lännessäkin on paremmat säännöt oikeastaan kuin tässä meidän meidän omassa toiminnassa toivon että tälle tulee piste perjantaina äänestetään ja sen jälkeen pulinat pois

rouva puhemies kun katsoo tätä tarkastusvaliokunnan mietintöä joka on yksimielinen ja kun on sitten kuunnellut tätä keskustelua niin kyllä vähän menee ymmälleen mikä tässä oikein homman nimi on pitää muistaa kuitenkin että tässä finavia asiassa kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista tapahtuneiden asioiden osalta se ratkaisevin vuosi oli se kaksituhattayksitoista jos viime vaalikauden ministerit olisivat hoitaneet omistajaohjausta ja velvollisuuttaan valtion omaisuuden hyvän hoidon eteenpäinviemiseksi niin vahingothan olisivat olleet olennaisesti pienemmät olen jossakin nähnyt arvion että vahingot olisivat silloin olleet korkeintaan noin viisi miljoonaa euroa tämä tämä totuus ei valitettavasti tuolla julkisuudessa ole kovin paljoa ollut esillä pahoittelen sitä että tätä eivät tiedotusvälineet ole jostain syystä halunneet tuoda esille vielä suuremmin ihmettelen sitä että ministeri berner on nostettu tikun nokkaan vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista hän oli yritysjohtaja joka omassa yrityksessään ja omassa elämässään vahvaa työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja nyt hänet nostetaan tikun nokkaan syylliseksi tämä logiikka ei oikein minun päähäni istu arvoisat demarikansanedustajat toivoisin kuitenkin että tässä näille tosiasioillekin jonkunnäköinen arvo annettaisiin ministeri berner on on nyt omassa toiminnassaan jämäkästi puuttunut tähän asiaan ja kuten pääministeri omassa puheenvuorossaan sanoi tähän valtionyhtiöiden toimintaan miten yhtiöt toimivat ja hoitavat tehtäviään ja valtion omaisuutta ollaan ohjeistuksia nyt tarkentamassa koko ajan parlamentaarinen komitea istuu ja valvoo tätä asiaa että saadaan hommat viimeisen päälle ajan tasalle

totta kai politiikkaakin tehdä ymmärrän toki tämän ajan kun kuntavaaleihin on vain vähän aikaa käyhän tämä tälläkin keinoin mutta soisin nyt olevan kuitenkin niin että jos ollaan jostakin asiasta yhtä mieltä niin ollaan sitten yhtä mieltä ja lopetetaan se turhanaikainen populismi mutta se nyt taitaa tähän aikaan kuulua kuulua toivon että tällaisesta menettelystä ei tule yleinen käytäntö

arvoisa puhemies

siihen olisiko pitänyt pitää voimassa nämä yhtiön hallituksen nostamat vahingonkorvauskanteet tilintarkastusyhteisö deloittea vastaan ja yhtiön aikaisempaa hallitusta vastaan vai ei valiokunnan saaman informaation pohjalta muutama kommentti käydyssä keskustelussa mainituista asioista ensinnäkin näiden vahinkojen kysymys ei ole siitä minä vuonna on syntynyt kuinka paljon vahinkoa vaan asian voi ajatella niin kuin valiokunnalle asia on kerrottu että jos vuoden kaksituhattayhdeksän tilintarkastaja olisi katsonut näiden johdannaissopimusten sisään ja kysynyt näiden riskien perään niin vuosina kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista ei olisi tehty johdannaissopimuksia tällä mainitulla tavalla

sitten on ollut kysymys siitä onko tämä normaalia vai epänormaalia toimintaa kaikki valiokunnan saama informaatio lähtee siitä että ei valtionyhtiöiden tehtäviin kuulu spekulatiivinen kauppa rahoitusmarkkinoilla vaan finavian tapauksessa tarkoituksena on toimia

lentoliikennettä palvelevana yhtiönä ja sitten kun rahoitusmarkkinoilla ollaan niin hyväksyttävää on vain suojata niitä otettuja luottoja mutta ei pyrkiä niillä tuottoihin valiokunnalle on myös lausuttu että tietenkin siinä vaiheessa kun on tullut tuottoja olisi pitänyt jo ymmärtää kysyä että jos tulee tuottoja tulevatko ne tuotot ilman mitään riskiä tämä kysymys on tässäkin aiheellista todeta näiden näiden johdannaissopimusten arvioinnin osalta ja sen arvioinnin osalta miten yhtiön aiemmissa hallituksissa on toimittu kun tilinpäätökset tilinpäätökset on aikoinaan hyväksytty sitten on puhuttu paljon myös tästä raastuvanoikeuden päätöksestä on aihetta todeta että raastuvanoikeudessa käsiteltiin luottamusaseman väärinkäyttöä sen jälkeen kun vahingonkorvausmahdollisuudet olivat menneet umpeen eli kahden vuoden määräaika siitä kun henkilö on lopettanut työsuhteensa oli mennyt umpeen ja yhtiöllä ei ollut enää mahdollisuutta vahingonkorvauksiin tämän jälkeen selvitettiin tätä luottamusaseman väärinkäyttöä tältä osin luottamusaseman väärinkäyttö ja sillä perusteella tuomitseminen edellyttäisi tahallisuutta ja raastuvanoikeuden päätös lähtee siitä että semmoista tahallisuutta ei voida osoittaa että tämä olisi tehty tieten tahtoen vastoin ohjeita joten siitä raastuvanoikeuden päätöksestä ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä mikä vahingonkorvausasiassa olisi tuomio ollut no sitten on ehkä erikseen syytä kuitenkin puuttua vielä yhteen asiaan jota on hyvin ohimennen käsitelty se koskee tarkastusviraston tekemää työtä ja asemaa on erittäin tärkeää että meillä on riippumaton itsenäinen tarkastusvirasto joka tarkastaa myös ministeriöiden toimintaa sekä ministeriöiden rahankäyttöä että myös ministeriöiden toimintaa eri tehtävissä kuten omistajaohjauksessa valiokuntahan on on käynyt myös lävitse tätä tarkastusviraston työtä on aihetta nostaa hattua sille että meillä on rohkea itsenäinen ammattitaitoinen tarkastusvirasto joka tekee oman työnsä jotta eduskunnalla on kaikki käytettävissä oleva tieto valtion varainkäytöstä ja jotta eduskunnan päätösten mukaisesti valtion varainkäyttö tapahtuu ja jotta myös veronmaksajat voivat luottaa että valtion varoja hoidetaan viisaalla tavalla tämä koskee myös valtionyhtiöiden toimintaa tämä prosessi on kunniaksi tälle tarkastusviraston nykyiselle roolille ja on tärkeätä että virasto toimii eduskunnan yhteydessä ja eduskunta on viime kädessä takeena sille että virasto voi tehdä työnsä aitojen omien havaintojensa mukaisesti ilman minkäänlaista painostusta tai pelkoa tällä on merkitystä siltäkin kannalta että meidän eduskuntana pitää ottaa tämä riippumattomuus vakavasti ja olla tyytyväisiä siitä että he ovat finavian tapauksesta nämä kaksi perusteellista raporttia tehneet tarkastusvaliokuntahan kävi tätä lävitse paitsi yleiseltä kannalta myös erityiseltä kannalta ja antoi sitten myös tiettyjä suosituksia virastolle liittyen esimerkiksi siihen millä tavalla viraston työntekijät voivat sivutoimisuhteessa olla tilintarkastustehtävissä näihin suosituksiin kuuluu se että ei ole suotavaa että viraston työntekijät ovat sivutoimisesti tarkastamassa niiden yhtiöiden tilejä joiden valvonnasta tarkastusvirasto vastaa tällaistahan ei viime vuosina enää ole ollutkaan mutta katsottiin aiheelliseksi kirjata myös tämä samaten tarkastusvaliokunta myös kiinnittää huomiota siihen että on perusteltua että virasto noudattaa mahdollisimman avointa tiedotuspolitiikkaa sehän on valtionhallinnon yleisten tiedotusohjeiden mukaista ja ja on ollut myös viraston toiminnan lähtökohtana ja yhtä tärkeätä on että tässä avoimessa tiedotuspolitiikassa ei ennakoida millään tavoin käynnissä olevien selvitysten tai tai työn alla olevien raporttien lopputuloksia siltä varalta että tämä keskustelu jossain tänään loppuu pyydän valiokunnan puolesta saada kiittää kansanedustajia kuitenkin aika hyvästä ja enimmäkseen rakentavasta keskustelusta erimielisyyksiäkin on ollut mutta se kai kuuluu tämän työn luonteeseen valiokunta on kovin iloinen siitä että keskustelun kuluessa valiokunnan ehdottamat kannanotot ovat saaneet koko eduskunnan kaikkien puheenvuoronkäyttäjien tuen se osoittaa että valiokunta on tältä osin osannut puuttua olennaiseen ja löytää sen tahdon joka vastaa koko eduskunnan

arvoisa puhemies

siis puuttui yhtiön operatiiviseen toimintaan painosti ja ohjaili hallitusta tekemään ministeriön tahdon mukaiset päätökset pimitti hallitukselta kanteiden perumista vastustavat lausunnot ja päätti lopulta olla ottamatta vastuuta ajamastaan päätöksestä arvoisa puhemies aina on laitettava etusijalle veronmaksajien yleinen etu valiokunnan mietinnössä lukee yleisen edun kannalta asian perusteellinen selvittäminen oikeusteitse olisi voinut olla perusteltua monitahoisten vastuukysymysten ratkaisemiseksi lisäksi asian saaman julkisuuden ja asiaan liittyvien moninaisten vastuukysymysten selvittämiseksi olisi ollut perusteltua alusta lähtien selvittää ja saattaa asiat oikeusteitse ratkaistaviksi jotta vastuukysymykset eivät jääneet pysyvästi epäselviksi finavian hallituksen puheenjohtajan vaihduttua tammikuussa kaksituhattaviisitoista oli silloin toimineen ministeri risikon toive että asiassa jatketaan hallituksen aiemmin päättämällä linjalla selvitetään eri vaihtoehtoja yritetään saada korvauksia sekä minimoidaan haitat

lakien mukaisesti ja oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi ministereiltä edellytetään rehellisyyttä kansalaisilla on oikeus odottaa nuhteettomuutta myös toiminnassa kansalaisten on voitava luottaa siihen että epäkohtiin puututaan ja ketään ei suojella asemansa tai minkään muunkaan perusteella monet tavalliset ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa virheiden vuoksi tai joutuvat oikeuteen tai korvausvelvollisiksi näin sen kuuluu olla myös johtajien tasolla jokainen meistä on yhdenvertainen yhteiskuntarauhankin kannalta tärkeää ettei luottamus virkavaltaan ja päättäjiin hiivu ministeri bernerin julkiset lausunnot hänen omasta toiminnastaan ovat vähintäänkin harhaanjohtavia ja ristiriidassa toisten asianosaisten todistusten kanssa kansalaisille syntyy mielikuva jossa ministerit ovat yhteisten sääntöjen yläpuolella olen sitä mieltä että ministeri bernerin jatko hallituksessa syö kansalaisluottamusta

arvoisa rouva puhemies vielä pari huomiota tästä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä kun

tuossa demarit esittivät nyt käydyn keskustelun aikana epäluottamusta epäluottamusta hallitukselle niin voisi

demarit esittivät epäluottamusta tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja eero heinäluomalle ja koko valiokunnalle

mutta siitä annetaan kuitenkin sitten positiivinen ja syyttämätön lausunto niin ihmettelen hieman tätä menettelytapaa en ole moiseen vielä tässä talossa törmännyt mutta näköjään kun ikää tulee lisää koko ajan tulee uusia kokemuksia hyvä näin mutta toivoisin niin niin

maan tapa vaan vaan oltaisiin reiluja ja sanottaisiin asiat niin kuin ne ovat ja lopetettaisiin se turha politiikanteko toki sille tähän aikaan on varmaan aikamoinen tilaus kun vaalitkin lähestyvät toinen asia sitten tämä sopimus joka tehtiin tilintarkastusyhteisö deloitten kanssa nyt demarit ovat antaneet ymmärtää julkisuuteen että siinä olisi kolmenkymmenenneljän miljoonan euron asiasta kysymys niinhän suinkaan ei ole vaan kysymys on runsaasta kolmestasadastatuhannesta eurosta elikkä siinä on tullut johtavalle oppositiopuolueelle pieni pieni pilkkuvirhe tietenkään en usko että tätä lähdetään enää missään oikaisemaan tiedotusvälineissä on miljoonaa vaikka oikeasti toivon kuitenkin matematiikkaakin tässä harjoittaisivat ainakin oppositiopuolueiden edustajat jotta nuo pilkkuvirheet eivät olisi noin satakertaisia ymmärrän sen kyllä että totuus kirpaisee mutta minkäs minä sille mahdan että numerot ovat näin on parasta kuitenkin kertoa totuus niin kuin se on totta kaikkia asioitahan voidaan vääristellä vaikka kuinka maailman loppuun asti mutta ei sillä totuutta koskaan kaiveta esille tärkeää on että nyt on ohjeistukset pantu kuntoon kuten ministeri berner ja pääministeri

arvoisa rouva puhemies minusta kyllä tuo edellisen puhujan tulkinta tästä luottamuksesta on hivenen outo nimittäin mehän olemme tarkastusvaliokunnassa noudattaneet sitä mielestäni arvokasta tapaa että me olemme ensi sijassa halunneet pyrkiä yksimieliseen mietintöön puhemies yksimieliseen mietintöön ja kun kävimme tästä keskustelua niin kaikki olimme sitä mieltä että jos pystymme yhteisesti viestimään tiettyjä asioita niin se on hyvin arvokasta ja tärkeää muun muassa tämän yksimielisyyden kautta löytyi johtopäätös siitä että kanteet olisi ollut syytä nostaa yleisen edun nimissä yksimielisesti tulimme siihen johtopäätökseen että yhtiökokous olisi tullut pitää kyllä nämä puhemies sellaisia asioita ovat että valiokunta tekee työnsä se on tehnyt sen edustaja heinäluoman johdolla mielestäni erittäin hyvin siellä ovat ihmiset paneutuneet viettäneet tunteja aikaa ja sitten kun puhutaan ministerin luottamuksesta sitä tietenkään missään valiokunnassa käsitellä se käsitellään tässä salissa ja edustajilla on täällä mahdollisuus tehdä johtopäätökset sitten sen mukaan minkälaisia faktoja valiokunnan kuulemisessa on selvinnyt minkälaisia tausta aineistoja on tullut julkiseksi kehotan muuten teitäkin tutustumaan niihin niin voisitte ehkä tulla toiseen johtopäätökseen tässä kohtaan esittämässänne luottamuksessa en ota siihen nyt kantaa sen enempää koska olen olen ollut muussa yhteydessä tekemässä tätä mietintöä mutta puhemies sen puhemies sen haluan kyllä sanoa että korostan vielä kun täällä puhutaan pilkkuvirheistä ja esimerkiksi tämä tilintarkastajan vastuukysymys käytiin juuri läpi niin se on aika merkittävä asia kun me me nyt puhumme että juuri siinä kohtaa on se piste mistä täällä on keskusteltu mistä ne erimieliset tulkinnat ovat niin mikäli silloin aikanaan tilintarkastaja olisi hoitanut tilintarkastajavastuunsa siitähän tietenkin olisi seurannut se että seuraavina vuosina näitä tappiollisia johdannaissopimuksia ei oltaisi enää tehty tätä kautta nämä kokonaisvaltaiset tulkinnat ovat hyvin tärkeitä ja osuvat aivan oikeaan

silloin aikanaan viime vaalikaudella ministeriö olisi valvonut ja toiminut omistajaohjausta valvonut niin kuin pitää niin tätä ongelmaahan ei olisi siellä ei olisi mitään tämmöistä ongelmaa mutta kun mitään ei tehty niin nyt sitten ollaan tässä ja se ministeri joka tekee työtä ansiokkaasti nostetaan tikun nokkaan ja osoitetaan että se on teidän vikanne suomalaiseen tiedotukseen näköjään kuuluu tämä normaali menettely että syytön etsitään sitten syyllisiä palkitaan ja sitten muuten ollaan ja hymyillään ei se vain näin saa mennä jos me poliitikot haluamme arvovaltaamme nostaa ihmisten silmissä niin kyllähän meidän pitää olla rehellisiä ulospäin ja sanoa asiat niin kuin ne ovat sehän on lähtökohta kaikelle toiminnalle aivan kuten tässä tarkastusvaliokunnan menettelyssä että valiokunta antaa yksimielisen mietinnön jossa aivan oikein on kaksi pontta joita joita lämpimästi itsekin kannatan ne ovat järkeviä ponsia ehdottomasti kannatettavia

yksimielisiä mietintöjä ja lausuntoja koko valiokunta puolustaa ja se on ihan arvokas perintö sitä kannattaa vaalia mutta nyt sitten huomaan että kun tullaan saliin niin täällä yhtäkkiä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajakin eero heinäluoma saa epäluottamuslauseen omalta porukaltaan esitetään epäluottamusta ihmettelen menettelyä saattaa johtua tämä minun ihmettelyni siitä että minulla on vähäinen kokemus tässä asiassa mutta todella oudoksun tätä niin kuin pekkarisen mauri joskus on hyvin sanonut oudoksun suuresti tätä

puhemies todellakin nämä tappiot tulivat kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista ja ne huomattiin vuonna kaksituhattakaksitoista sehän tulee ilmi näistä asiakirjoista ministerillä olisi ollut mahdollisuus rajoittaa

ei ollut vehviläinen ministerinä ei ollut mutta silloin kun tämä asia vuonna kaksituhattakaksitoista huomattiin nostettiin tikun nokkaan se olisi ollut aivan selvä siellä olisi ollut kolme omistajaohjausministeriä ja kolme liikenneministeriä vielä senkin jälkeen tekemässä jotain tälle asialle eli tupsahti suoranaisesti ministeri anne bernerin syliin tämä asia mutta toinen toinen kysymys oikeastaan edustaja ojala niemelälle oletteko te nyt aivan sitä mieltä että tämä kaikki kolmekymmentäneljä miljoonaa on nyt sitten ministeri bernerin bernerin vikaa ja syytä että tässä ei ole oikein toimittu ehkä jollain tavalla kun edustaja heinäluoman logiikkaa mietin voi olla näin mutta siinä voi olla toisinkinpäin kuuliko edustaja ojala niemelä kysymystä onko todellakin niin että ministeri bernerillä on syy tästä kaikesta kolmestakymmenestäneljästä miljoonasta

puhemies täytyy edustaja heinäluoman kunniaksi todeta se että hän on kyllä tässä kunniakkaasti menetellyt ja hänellä on täysi ryhmän tuki tässä asiassa

epäluottamuslause pohjautuu sitten täysin eri asioihin jos kuuntelitte ryhmäpuheenvuoron niin kyllä tässä on monia käsittämättömiä menettelyjä ensinnäkin ministeri on toiminut selän takana meni sopimaan tämän sovintosopimuksen ilman finavian hallituksen tietoa tästä asiasta ilman hallituksen toimitusjohtaja tiuraniemen tietoa tästä hän oli puhtaasti tietämätön tästä asiasta että näin menetellään selän takana tämä jos mikä oli puuttumista hallituksen

tässä on sitten käytetty myös muunneltua totuutta voi sanoa tässä salissa näin eli ministeri on julkisuuteen sanonut että hän on hankkinut lisää selvitystä mutta missään ei ole dokumentoitu kenelle hän on tehnyt tämän esityksen lisäselvityksen pyytämiseksi kertokaa minulle keneltä hän pyysi sitä lisäselvitystä

arvoisa rouva puhemies kun täällä käytetään ilmaisua että ministeri on puhunut muunneltua totuutta niin minä olen ihan ihmeissäni miten me olemme sitten kuitenkin saaneet tarkastusvaliokunnassa ja nytten pohjataan tätä epäluottamuslauseen esittämistä opposition suunnasta bernerille ja sanotaan että ministeri on puhunut muunneltua totuutta olen ihmeissäni mutta edustaja heinäluoma minä haluan osaltani kiittää arvokkaasta käyttäytymisestä ja tämän asian läpiviemisestä täällä salissa kun äsken puhuitte siitä että täällä on ollut myös hyvää keskustelua te olette osallinen siihen että se on ollut osaltanne ja osan opposition osalta oikein hyvää kiitos siitä täällä edustaja taavitsainen peräänkuulutti yhteiskuntarauhaa ja sitä että siihen vedoten ministerille voisi tätä epäluottamuslausetta osoittaa mitenkä koette onko minä osaltani poliittiseksi näytelmäksi sanon tukemassa yhteiskuntarauhaa

en todellakaan tarkoita tällä valiokunnan mietintöä ja työtä se on ollut hyvää ja nämä ponnet mitkä valiokunta esittää ovat tarpeellisia ja joka rintamalta kiitelty vaan kaikkinensa sitä että syytämme ministeriä joka on saanut käsiinsä ongelman joka on kypsynyt neljän ministerin aikana hän on pontevasti tähän työhön tarttunut ja selvittänyt ne kuviot mitä tässä on hänen hänen kaudellaan ollut ja nyt täällä kerrotaan että hän puhuu muunneltua totuutta siitä huolimatta että on annettu mietintö joka on yksimielinen saadaan epäluottamuslause tämä on ihmeellinen näytelmä

arvoisa rouva puhemies keskustelussa

tässä sillä aikaa kun olin itse tuolla estyneenä ja en päässyt täällä keskustelussa mukana olemaan siitä mitä tästä edeltävästä keskustelusta olen poiminut täytyy todeta että keskustan osalta kovasti painotetaan tätä valiokunnan mietintöä ja kyllä siellä hyvin raskauttavia lauseita valiokunnan osalta on on ministerin toiminnasta ja hyvän hallintotavan rikkomisesta myös lausuttu ihan sitaatti finavian osalta valiokunta toteaa että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse

on ymmärrettävää että siihen myös reagoidaan täällä eduskuntasalissa myös kansalaisten luottamus siihen että epäkohtiin puututaan olisi osaltaan puoltanut asian selvittämistä oikeusteitse myös näin tässä teidän yksimielisessä

poliittiset siivet nyt tässä mukana jos olisi tapahtunut joitakin muutoksia matkan varrella tarkastusvaliokuntahan voi aina palata näihin asioihin se ei ole palannut ja nyt te esitätte täällä tällaisia tällaisia uusia operaatioita tämä on aika erikoista toimintaa mutta tietysti te olette halunneet välttämättä tämän politisoida tilanteen jossa nyt nykyinen ministeri berner on selvittänyt kuuden eri ministerin entisiä sotkuja sekamelskaa jota oli viime kaudella kaiken muun sekamelskan lisäksi myös ministerit vaihtuivat tuhkatiheään tämä kaikki on vaikuttanut ihan varmasti siihen millä tavalla valtion omistajaohjausta on käsitelty ja myöskin siihen miten finaviaa on on käsitelty nyt kun ministeri sitä sitten selvittää mitä tapahtuu ensin ajetaan yksimielisellä mietinnöllä sitten täällä operoidaan asialla

olin tavallaan tyytyväinen siihen että tämäkin asia on saanut eduskuntapuolueissa ja eduskuntaryhmissä yksimielisen linjauksen siitä miten näiden asioiden kanssa tulee toimia kyllä aidosti koen sen että kun suuresti kunnioittamani edustaja eero heinäluoma saa sitten yhtäkkiä täällä salissa epäluottamuslausetta vaikka on kuitenkin yksimielinen mietintö se oli minulle henkilökohtaisesti suorastaan suuri järkytys miten näin voi menetellä no varmaan siinä on omat syynsä kun katsoo noita kalentereita hieman mitä tänä keväänä tapahtuu

kuuden ministerin näpin alla nämä asiat olivat edellisen hallituksen aikana ja siltikään ei tehty mitään jos silloin olisi toimittu niin tuli olisi rajoitettu paljon vähäisempään vahinkoa olisi syntynyt todella vähän mutta miksi ei toimittu ja sitten kun uusia systeemejä luodaan tarkastetaan ohjeet ja selvitetään sotkut niin syytetään näitä sotkun selvittäjiä onhan se aika kummallista menettelyä kun tässä demarikansanedustajat peräänkuuluttavat sitä miten ihmiset tämän toiminnan näkevät niin kyllä varmaan joku ihminen ajattelee sitäkin mikseivät ne ministerit silloin aikanaan toimineet

ministeri bernerin joka on varmasti syytön ministeri tässä asiassa kimppuun käydään kuin hyeenalauma ei se ole reilua menettelyä kyllä ihmiset sen tietävät mutta minä henkilökohtaisesti pidän suurimpana ihmeenä tässä tätä valiokunnan puheenjohtajan kimppuun hyökkäämistä se tuntuu aika pahalta kun eero heinäluoman kanssa on monessa asiassa tullut neuvoteltua

rouva puhemies tänään on varmaan käsitelty kuinka voimakkaasti ohjausministeri voi puuttua yhtiön yhtiön asioihin ja millä millä tavalla ja varmaan tämä sävy tässä onko vaikuttanut suoraan operatiiviseen vai ei mutta kuten ministeri berner itse sanoi oli paljon tehty päätöksiä niitä ei ollut toimeenpantu ja hän sitten kyseenalaisti ja ohjasi yhtiötä tekemään erilaisia selvityksiä se oli yksi asia toinen asia on tietenkin se mikä se sana sanaa vastaan on sitten kun kuitenkin tästä tilintarkastusyhtiön

finavian hallitus on itse päättänyt ainakaan siinä mielessä ministerillä ei ole tässä päätöksenteossa mitään roolia roolia ollut eli näillä mennään ja toivon toivon vielä että kun tulee täältä jatkossa nämä ohjeistukset niin nämä otetaan hyvin käyttöön meidän kaikissa valtionyhtiöissä tarkastusvaliokunnan viesti oli ihan selkeä otetaan ne käytäntöön jotta tätä keskustelua ei tarvitse enää täällä uudestaan käydä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kestävän metsätalouden rahoituslain tilanne on ollut

tosiaan kaksikymmentä prosenttia siitä rahasta kuvaavaa on se että viime keväänä kun uusi kemera haku aukesi se tuli niin täyteen hakemuksia että haku piti sulkea viikon pätkän jälkeen onneksi valtiovarainvaliokunta teki sitten päätöksen että että maksuvaltuutta lisättiin siten että että haku voitiin aukaista taimikonhoidon osalta on hyvä että nyt tätä kestävän metsätalouden rahoituslakia vähän rukataan sillä ennuste on se että että rahat eivät nykyisellä lainsäädännöllä tulisi riittämään ja ne ehkä ohjautuvatkin vääriin paikkoihin kestävän metsätalouden rahoituslakihan jaetaan kolmeen ryhmään siellä on ekologiset ja metsän kasvua edistävät tuet tieverkoston ja metsän biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisen tukia ja sitten metsäluonnon hoito elikkä

kun tämä haku nyt on osaltaan ollut kiinni nimenomaan nuoren metsän hoidon kohdalta haluaisin nostaa keskusteluun sen että että vaikka on erittäin hieno asia että että nyt tätä tätä vähän rukataan niin että se tuki ohjautuu yksityisille toimijoille joille se tuki on tarkoitettukin niin haluaisin että valiokunta aika syvästi perehtyisi siihen ohjautuuko tämä tuki nyt kuitenkin vielä muuhunkin kuin alkuperäiseen tarkoitukseen eli siihen että ne varhaiset nuoret metsät saadaan saadaan kunnostettua ja energiapuumarkkinat toimimaan ohjautuuko tätä tukea myös ikään kuin tukena kuitupuumarkkinoille joiden toki pitäisi luontaisesti jo toimia oikein hyvin kun kerran investointejakin on tullut siksi haluaisin nostaa esille sen että voisimme pohtia sitä pitäisikö läpimittarajaa kenties muuttaa niin että että nämä rahat riittäisivät tärkeintähän on että että saamme niitä

tehtyä että meillä olisi tulevaisuudessakin sitä sitä laatupuuta puukauppahan on jo valmiiksi ihan hyvässä nousussa tietysti minun näkökulmani on se keski suomen näkökulma ja ja siellä

tulevat investoinnit ovat toki toki tuoneet kysyntää mutta aivan sama tilanne on on koko koko maassa muistaakseni puukauppa kasvoi lähemmäs parisenkymmentä prosenttia summa summarum hienoa että että tätä tukea rajataan yksityismetsän omistajille ja hienoa että että sinne tulee rajaus että että toimenpiteet täytyy toteuttaa kahdessatoista kuukaudessa sekin vähän vähän tätä turhaa hakemista rajaa pois mutta kun toimijat ovat nyt oppineet siihen että aina kun haku aukeaa siellä ollaan kärppänä tukia hakemassa sitten niin niin siksi olisi tärkeää että että tämä laki nyt sitten kerralla olisi sellainen että ne että ne rahat jatkossakin riittävät ja riittävät ainakin siihen tärkeimpään nuoren metsän hoitoon ja saisimme myös tieverkkoa siellä metsissä kuntoon

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia hallituksen esitys on sinänsä sekä hallitusohjelman mukainen että lisäjoustavuutta tuova elementti niin sanottuun kemera lakiin kyseessä on kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki ja sen muuttaminen uudistus tukee täten sekä hallitusohjelmaa että kansallista metsästrategiaa joten pidän esitystä varsin hyvänä valtioneuvosto hyväksyi helmikuuta istunnossaan esityksen kemera lain muuttamisesta lain tavoitteena on että taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyö pystytään toteuttamaan nopeammin tämä on erityisesti metsänhoitajan etu jatkossa hoitotoimenpiteet tehdään kahdentoista kuukauden kuluessa siitä kun suomen metsäkeskus on myöntänyt hankkeelle tuen näin tarkka toteutusaika auttaa metsäkeskusta arvioimaan sitä missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi lakiuudistus pyrkii myös siihen että jatkossa hakemusten määrä ja tehtyjen metsätöiden määrä olisivat entistä paremmin tasapainossa keskenään lisäksi kemera tukea myönnettäisiin jatkossa vain eikä esimerkiksi rahastoille tämä on myönteinen asia tulevaisuudessa hoitotöiden toteutusajasta voidaan säätää asetuksella mikäli eduskunta hyväksyy nyt käsittelyssä olevan lakimuutoksen puu kasvaa taimesta joten taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tuella pystymme varmistamaan metsävarojemme hyvän kehityksen ja pohjan kehittyvälle biotaloudelle toivottavasti lakiuudistuksella pystymme turvaamaan myös jonkin verran metsureidemme työpaikkoja on ollut helppo huomata että niin sanotut menetetyt metsurit eivät enää palaa alalle vaikka heitä tarvittaisiinkin tässä kohtaa haluan kiittää omaa äitiäni joka kesti niin pitkään metsurina kiitos suomen puujalat ovat olleet vaarassa katketa juuri kemeran myöntövaltuuksien puutteeseen tai joustamattomuuteen ymmärtääkseni nyt tilanne helpottuu ainakin jonkin verran viime vuonna hankehakemusten ruuhkautuminen merkitsi sitä että ministeriö sulki rahoitushaun jo viikko sen jälkeen kun haku avattiin rajoitteena ei ollut rahan puute vaan myöntövaltuuksien puute uudistuksella pyritään vastaamaan myös tähän ongelmaan toivon esitykselle menestystä

puhemies

moni nuoren metsän omistaja on tuskaillut kemeran myöntövaltuuksien puutetta ja joustamattomia tukiehtoja tämän valmisteilla olevan lain tavoitteena on korjata noita epäkohtia ja näin myös nopeuttaa taimikon varhaishoitotöitä ja muita nuoren metsän hoitotöitä on kuulunut huhuja joiden mukaan tukia on haettu ja myönnetty vaikkapa kymmenelle hehtaarille mutta alasta onkin hoidettu vain viisi hehtaaria eli puolet koko alueelle myönnetty raha

näin ikään kuin odottaa hoitotöiden valmistumista ja on tietenkin pois sellaisilta metsäisänniltä jotka hoitaisivat säntillisesti koko tukeen oikeutetun alan nopeasti

saattaa olla siellä ikään kuin pankossa jos tämmöistä kieltä voi käyttää jatkossa hoitotoimenpiteet tehtäisiin kahdentoista kuukauden kuluessa siitä kun suomen metsäkeskus on myöntänyt hankkeelle tuen tällöin tämä tarkka

toteutusaika auttaisi metsäkeskusta arvioimaan missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi eikä tätä tukirahaa edellä kerrotulla tavalla jäisi makaamaan turhan panttina valtion tilille lakiehdotuksen tavoitteena onkin että tulevaisuudessa hakemusten määrä ja tehdyn metsätyön määrä olisivat tasapainossa keskenään ainakin nykyistä paremmin tasapainossa keskenään lisäksi kemera tukea myönnettäisiin jatkossa vain eikä esimerkiksi rahastoille tämä on minun mielestäni erinomaisen hyvä ja kannatettava asia jos eduskunta hyväksyy nyt tehdyn lakimuutoksen voidaan tulevaisuudessa hoitotöiden toteutusajasta säätää asetuksella tämäkin joustavoittaa ja ketteröittää asioiden eteenpäinsaamista käsitykseni mukaan tämä lakiuudistus kuten edustaja kulmala totesi myöskin turvaa jatkossa ainakin joidenkin metsureiden työpaikkoja moni metsuri jatkaa sitä varsinaista päätehakkuutyötään sillä että hoitaa nuoria metsiä raivaussahan kanssa ja kun näitä uudisraivauskohteita tulee lisää niin se auttaa auttaa myöskin näitten työpaikkojen säilymisessä

valiokuntatyöskentelyssä on syytä varmaan tarkastella tämän lain vaikuttavuutta koko suomen alueella koska kuten hyvin tiedetään lapissa pohjanmaalla tai edustaja kalmarin kertomassa järvi suomessa keski suomessa on aivan erilaiset olosuhteet puu kasvaa eri tavalla ja hoitotöiden tarve on erilainen mielestäni on tärkeää että laista tehdään sellainen että se ottaa joustavalla tavalla huomioon koko pitkän suomen kasvuolosuhteet näillä sanoilla arvoisa rouva puhemies minä kannatan lakiesityksen

arvoisa puhemies minäkin ymmärrän sillä tavalla näitä lakimuutoksia että nämä ovat hyvin perusteltuja ja varmasti edesauttavat kemera varojen käytön hallinnointia ja ja nämä pitääkin saada mahdollisimman nopeasti voimaan ja tukien haku liikkeelle kaikilta osin kun katsoo tätä nykyistä kemera lainsäädäntöä niin tämä uusi kemera on nyt ollut voimassa luokkaa puolitoista vuotta ja tämä taitaa nyt olla jo toinen muutos tuon voimaantulon jälkeen on pakko tietysti sanoa että

tällaiset nopeat muutokset ovat hiukan ongelmallisia ne eivät ainakaan ole omiaan edistämään pitkäjänteisen metsätalouden harjoittamista harjoittamista mutta totta kai kun ongelmia on on hyvä että ne pystytään lainsäädännössä sitten muuttamaan toivottavasti näillä muutoksilla nyt päästään siihen että että kemera hakuun ei tarvita enää enää sitten keskeytyspäätöksiä jatkossa kun kemeran kokonaismäärä on on rajallinen niin tietysti joudutaan miettimään millä keinoin rahat sitten riittävät minä uskoisin että noin jatkon osalta on on tärkeää että kemera varoja suunnataan selvemmin taimikoitten hoitoon pois ensiharvennushakkuitten tukemisesta myös edustaja kalmari taisi viitata siihen tukea tulisi jatkossa kohdentaa nykyistä pienemmän puuston hoitoon ja se ehkä onnistuisi laskemalla puuston rinnankorkeusläpimittaa siitä nykyisestä kuudestatoista sentistä esimerkiksi kolmeentoista senttiin tai

joka tapauksessa tällä muutoksella näitä kemera varoja pystyttäisiin kohdistamaan paremmin paremmin eniten hoidon tarvetta vaativiin metsiin

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva kemera lain muutos on

yksi vaihe tämän tilkkutäkkilain historiassa nimittäin kestävän metsätalouden rahoituslain voisi sanoa olevan semmoinen laki jota on pikkuhiljaa paikattu sieltä ja täältä ja tulos on sitten sen näköinen nyt elämme yhtä vaihetta tässä tilkkutäkin rakentamisessa

nyt lakia ollaan muuttamassa sellaiseen asentoon jossa yksityisiksi metsänomistajiksi katsotaan myös ne ne yhteisöt joiden omistajista on yli viisikymmentä prosenttia luonnollisia henkilöitä elikkä tavallisia suomalaisia ihmisiä jos joku yhtiö omistaa siitä vähemmistöosuuden niin tällainenkin metsätila on oikeutettu saamaan kemera tukea sinänsä ihan hyvä uudistus jota kannatan lämpimästi mutta varmaan tällaisia tiloja ei loppujen lopuksi niin valtavaa määrää ole että tällä ei kyllä suomen metsienhoidon tila olennaisesti parane jos ei kyllä pahenekaan mutta sanotaanko että tämä on tilkkutäkin yhden reunan paikkaamista eikä sen kummempaa sitten tuo kahdentoista kuukauden määräaika on olemassa tässä että kun rahoituksen saa hyväksytyksi suunnitelmalla sen jälkeen on kaksitoista kuukautta aikaa toteuttaa se hanke ja sitten asetuksella voidaan tätä määräaikaa tarvittaessa muuttaa jos jos ministeriö niin asiaksi katsoo ihan pätevä muutos sekin mutta tässäkin tulee sitten se byrokratian kukkanen vastaan aikoinaan kun edellisessä työelämäni vaiheessa olin metsänhoitoyhdistyksen neuvojana silloinhan ei mitään suunnitelmapakkoa ollut vaan ainoastaan sopimus tehtiin metsänomistajan jonka esimerkiksi taimikko hoidettiin tai nuori metsä kunnostettiin siitä tehtiin sitten rahoitushakemus eli niin sanottu toteutusilmoitus ja sillä homma pelasi tuhansia tuhansia ja ja taas tuhansia hehtaareja olen minäkin raivauttanut nuoria metsiä ja ja taimikoita eikä mitään ongelmia koskaan ollut metsäkeskus tarkasti tietyt työmaat ja metsänomistaja omalta puoleltaan valvoi että laatu on hyvää elikkä siinä oli jo kaksi tarkastusta käytännössä käytännössä jatkuvasti päällä ja nyt kun on menty tähän suunnitteluun niin minä en näe tällaista byrokratian lisäämistä hyvänä asiana vaan pitäisi palata siihen vanhaan hyvään aikaan jolloin riitti se toteutusilmoitus ja sitten tarkastus otannalla jonka metsäkeskus suorittaa no tämä on joka tapauksessa jälkipuhetta sen takia että tämä nykyinen voimassa oleva lakihan on voimassa vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun ja on itsestäänselvää että tällainen tilkkutäkkilainsäädäntö kaipaa totaalisen uudistamisen jotta päästäisiin aikaan jolloin kemera laki toimii ja sillä saavutetaan nopeasti suuria hyödyllisiä tuloksia suomen metsien hyväksi ja ennen kaikkea se palvelee omalla laillaan myös maaseudulla asuvien ihmisten työllisyyttä sekin näkökohta kannattaa huomioida ongelmahan meillä tänä päivänä on se että meillä tähän tarkoitukseen tarvittavaa työvoimaa on yhä vähemmän kovin kovin harva nuori lähtee enää metsuriksi ja tämän kemera lain

se on ollut monille kymmenille metsureille eri puolilla suomea erittäin hyödyllinen laki mutta valitettavasti tämäkin laki on nyt menossa niin monimutkaiseksi että sen käytännön käytännön toteuttaminen tuolla käytännön olosuhteissa menee aika vaikeasti toivonkin arvoisa rouva puhemies lopuksi hartaasti että nyt kun sitten seuraava eduskunta aikanaan tämän kemera lain varmasti uudistaa totaalisesti ja luulenpa että tällä vaalikaudella sinne suuntamerkkejä jo jo annetaan

millaiseen asentoon uusi kemera laki viilataan niin siellä kiinnitettäisiin siihen ja vain siihen huomio että tavoitteena on saada nämä taimikot kuntoon ja energiapuuta metsistä tienvarteen se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä varsinkin energiapuun osalta että annetaan se kemera tuki sille henkilölle tai sille yrittäjälle joka toimittaa ne puut sinne tienvarteen ollaan menossa ja on mentykin siihen suuntaan että se laitos joka polttaa ne puut saa sitä tukea karmeimpana esimerkkinä tästä on tällä hetkellä voimassa oleva käytäntö jossa venäjältä venäjältä puuta tuovat suuret metsäyhtiöt joita suomessa on tasan kolme kappaletta tuovat sieltä rajan takaa valtavat määrät haketta sille sille saa kahden lajin tukea toinen on tämä hakkeella tuotetun sähkön energiatuki ja toinen on päästökaupan kompensaatio yhteisvaikutuksiltaan näiden energiatukien määrä on suurin piirtein pikkuisen vajaa sata miljoonaa euroa mikä tähän kemera lakiin verrattuna on aivan valtava jättisumma ja ulkomailta tulevalle hakkeelle tämä rahoitus ei palvele pätkääkään suomalaista metsänhoitoa joten toivon lopuksi arvoisa rouva puhemies että tähän isoon ongelmaan vihdoin puututtaisiin suuret metsäyhtiöt eivät niitä äsken mainittuja tukia tarvitse vaan ne menevät ulkomaisten sijoittajien taskuun sen takia kun kolmesta suuresta metsäyhtiöstä kaksi on jo enemmistöomistukseltaan ulkomaista omistusta elikkä se ei palvele suomalaista metsätaloutta eikä suomalaisen talouden ylläpitoa ja sitten toinen asia sillä rahalla olisi suomen metsissä miljoona kertaa tärkeämpää käyttöä kuin suurten pörssiyhtiöiden taseissa jotka muutenkin ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa tukipolitiikkaa jos tarvitaan investointeihin hoidettakoon se eri kautta mutta älköön siihen sotkettako kemera rahoja tai muita

arvoisa rouva puhemies suomessa on varmaan yli seitsemänsataatuhatta metsänomistajaa ja aika iso osa heistä vielä pienmetsänomistajia tällä kemera päätöksellä ja ja kemera rahoituksella on suuri vaikutus siihen että saadaan taimikon hoitoa ja nuoren metsän kunnostusta aktivoitua arvioin että kolmannes meidän nuoren metsän kunnostuksesta on rästissä ja näitä rästejä on hyvä purkaa jotenkin kuitenkin itse mietin että metsätalouden pitäisi olla taloudellisesti kannattavaa toimintaa ja on se päävastuu miten siellä metsässä toimitaan tämä on on hyvä lisä siihen ja tämä aktivoi sitä mutta turhan usein kuitenkin näitten viime vuosien aikana kun on pohdittu kemera rahoitusta on jääty odottamaan tuleeko sitä rahaa vai eikö sitä tule ja katkoja on ollut tämä on vaikuttanut meidän metsureittemme työntekemiseen mutta rästien kerääntymiseen on hyvä että tällä uudella lainsäädännöllä saadaan nyt rotia tähän asiaan että meillä tämä järjestelmä toimii tuossa edustaja maijala juuri kertoi tästä byrokratiasta ja siihen liittyvistä asioista ja itse olen ollut kemera kohteella tekemässä töitä ja sitten saanut sieltä päätöksen joskus postissa ja sen jälkeen sen jälkeen rahatkin ovat joskus tulleet nämä ovat olleet aika pitkiä nämä prosessit kun on haettu ja saatu rahoitusta jotenka kun nyt tehdään säännöksiä tämän alle miten byrokratia toimii niin toivon että se on notkeampaa notkeampaa siltä osin tämä yksityinen maanomistaja asia on kohtuuselkeä tässä juuri pohdinkin että tämä koskettaa maa ja metsätalousomistuksessa olevia yhtiöitäkin ja näitä varmaan suomeen enemmän muodostuu pienpuuta koskevaa kohtaa kyllä tulisi hioa että kun siellä tehdään näitä töitä niin miten tämä pienpuu saadaan sieltä käyttöön yleensä siinä täytyy olla myös toinen ponnin taloudellinen ponnin kun sinne metsään mennään töitä

arvoisa rouva puhemies vielä edustaja hoskosen esiin nostamasta byrokratiasta josta moni muukin puhuja tässä keskusteli on juuri niin kuin tässä on sanottu tämä tämä kemeran viidakko on oikeastaan vähän kestämätön ja ja meidän täytyykin valiokunnan arvioida mitä sitten vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen tapahtuu ei ole kestävää mennä tämäntyyppisellä järjestelmällä jossa sinne välillekin hukkuu kuitenkin aika iso tästä rahasta tämä että että täytyy ensin tehdä rahoitushakemus ja sitten sitten toteutusilmoitus sehän tuli viime hallituksen aikana mutta puolustettakoon silloista ministeriä sillä että kyllä se syy siihen oli että eu vaati tämänkaltaisen menettelyn yhteistyössä yritimme valiokunnassa kiemurrella että saisi yhtään helpompaa tästä järjestelmästä mutta tosiasia on se että voi olla että tästä hakemus ja toteutusilmoitusmallista ei kerta kaikkiaan päästä pois sen sijaan esimerkiksi viime mietinnössä tästä päätöksen pituudesta ihan ihan kirjoitimme että se on tavallaan pienempi osio tätä byrokratiaa mutta harmillinen sinänsä sillä esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksissä on sitten hyllymetreittäin näitä joutavia tekstejä kymmensivuisia tekstejä mapitettuina vaadimme että pitäisi olla jatkossa lyhyempi koska se onnistuu maatalouspuolellakin jolla sentään byrokratia muuten on niin niin huimaa mutta summa summarum varmasti valiokunnan puheenjohtajan johdolla sekä tässä asiassa että myöhemmin oikein erillisissä seminaareissa pohdimme sitten mikä voisi se tulevaisuuden malli olla

arvoisa puhemies lakiuudistuksen tavoitteena on vastata hallitusohjelman mukaisten säästöjen toteuttamiseen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä säästää hallinnon resursseja sekä helpottaa tuen hakemista mutta käytännössä tämä sitten näyttää kuinka tässä päädytään edellä mainittuihin asioihin olevan lain mukaan taimikon varhaishoidon ja ja nuoren metsän hoidon työ tulee toteuttaa tukipäätöstä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä näillä hankkeilla on käytännössä toteutusaikaa siis jopa lähes kolme vuotta tämä on johtanut siihen että vuosittaista myöntämisvaltuutta on sitoutunut runsaasti sellaisiin hankkeisiin joita ei ole ollut tarkoituskaan toteuttaa kyseessä olevan vuoden aikana tai joiden toteutus on epävarmaa

joka on kolmannessakymmenennessä pykälässä tarkennettaisiin esityksessä ehdotetaan että toteutuksen määräajasta säädettäisiin lain sijaan valtioneuvoston asetuksella tämä mahdollistaisi toteutusajan säätämisen tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti lain voimassaoloaikana valtioneuvoston asetuksella esitetään säädettäväksi että työ tulisi toteuttaa vuoden kuluessa rahoituspäätöksestä tarkka toteutusaika auttaa metsäkeskusta arvioimaan sitä missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi tämä lakiuudistus pyrkii siis siihen että tulevaisuudessa hakemusten määrä ja tehtyjen metsätöiden määrä paremmin tasapainossa keskenään energiateollisuus on lausunnossaan kantanut huolta tilanteista joissa puukauppaa on tehty päätöksen jälkeen mutta vuosi ei riitäkään määräajaksi korjuuolosuhteiden vuoksi tämä tilanne tulee eteen erityisesti talvikorjuukohteilla jos talvi sattuu olemaan leuto eikä talviteiden teko onnistu tai turvemaalla olevaa työmaata pystytä toteuttamaan on perusteltua täsmentää lakia niin etteivät rahastot ole oikeutettuja tukeen vaan määrärahojen ennestään niukentuessa tuki ohjataan ennen kaikkea yksityisille maanomistajille ei suurille metsäyhtiöille kuten muun muassa edustaja hoskonenkin ansiokkaasti viittasi puheessaan tähän

kemera uudistus jälleen kerran yksi uudistus on välttämätön ja tarpeellinen ja hyvä ja se on meillä valiokunnassa syytä niin kuin täällä ovat monet kollegat sanoneet eteenpäin viedä rivakasti jotta saadaan aikanaan sitten päätökset aikaan ja työt metsissä käyntiin mutta rouva puhemies on tärkeää myöskin miettiä millä tavoin tätä koko kemera järjestelmää viedään siihen suuntaan että se kannustaa nykyistä paremmin tekemään ajallaan ne tarvittavat hoitotoimenpiteet mitä metsät vaativat että se on mahdollisimman yksinkertainen ja että se kaikella muullakin tavalla on on kannustava sen pidä vääristää puumarkkinoita siksi näitä monia hyviä havaintoja ja huomioita joita tässä lähetekeskustelussa on tullut on syytä meillä valiokunnassa pohtia että olisiko nyt niiden paikka vai jossakin toisessa kohdassa että me nämä äsken mainitsemani asiat saisimme toteutettua mutta nyt joka on tullut rivakka käsittely ja se voimaan ja viimeistään sitten sitten heti perään mietintä siitä millä tavoin nuo äsken mainitut asiat saadaan toteutettua totuus on kuitenkin se että koko kemera lainsäädäntö menee uusiksi siinä vaiheessa kun tämä valtiontukisuuntaviivojen seuraava vaihe tulee ja vuonna kaksituhattakaksikymmentä on on ihan uudenlainen uudenlainen kemera tai siihen liittyvät kannustinjärjestelmät meillä käytössä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

nyt jo vanhentunut laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta laki onkin monelta osin vanhentunut eikä sitä enää sovelleta joten lain kumoaminen poistaisi tarpeetonta sääntelyä ja selkeyttäisi oikeustilaa on totta että näin vanhaa lakia tulee uudistaa uudistaa mutta onko tämä laki nyt menossa oikeaan suuntaan esityksessä kerrotaan että koska tilusrauhoituslaki on vanhentunut eikä sille ole enää tarvetta laki ehdotetaan kumottavaksi kumoamisen myötä yhteisten laidunaitojen rakentaminen ja eläinten pitäminen yhteisillä laitumilla jäisivät vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimusten varaan kotieläinten aiheuttamat vahingot tulisivat yleisen vahingonkorvausoikeudellisen sääntelyn piiriin ongelmana lienee kuitenkin tulevaisuudessakin se että vahingot korvataan yli vuoden kuluttua niiden aiheutumisesta mikäli eduskunta on ymmärtänyt varata siihen budjetissa riittävästi rahaa poronhoitolain

ehdotetaan muutettavaksi siten että pykälässä viitattaisiin tilusrauhoituslain sijasta vahingonkorvauslakiin poronhoitoalueeseen kuuluvien ja siihen rajautuvien kuntien ulkopuolella aiheutuneiden vahinkojen osalta mikäli ymmärrän tämän päivän esityksen tarkoituksen oikein niin tässä ollaan lisäämässä valtaa poromiehille ja samalla ollaan muokkaamassa korvausvastuuta mikäli asia on näin esitystä ei pidä hyväksyä näiltä kohdin esityksessä yhtenäistetään vahingonkorvauslakia poronhoitoalueen ulkopuolella mielestäni samaa vahingonkorvauslakia tulee soveltaa myös poronhoitoalueella tämän mukaan ihmiset poronhoitoalueella jäävät oman onnensa nojaan nykyisessä poronhoitolaissa selkeästi kielletään poroja aiheuttamasta vahinkoa muun muassa viljelyksille metsätaloudelle vakituisten asuntojen pihoille ja puutarhoille tarkennuksena vielä että poronhoitolain kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan pihat ja puutarhat sekä muu erityiseen käyttöön varattu alue on suojattu saamelaisalueen ulkopuolella laissa on myös määritelty arviolautakunta joka arvioi porojen tekemän vahingon lain mukaan aiheutettu vahinko on korvattava ja poronhoitorikkomuksesta voi määrätä poron omistajalle sakkoa valitettavasti nykyinen poronhoitolaki ei tältä osin toimi tai sitä ei osata soveltaa oikein tietoni mukaan poroarviolautakuntaa ei saa heti paikalle silloin kun vahinko on sattunut pahimmillaan he tulevat parin kuukauden päästä vahingosta lautakunnassa niin sanotut maallikot arvioivat vahingot helposti liian pieniksi eli alakanttiin alueella asuvien käsityksen mukaan poliisille tehdyistä rikosilmoituksista suuren osan osalta tutkinta joko keskeytetään tai sitä rajoitetaan poliisille tämä on tietysti helpoin tapa päästä esitutkinnasta eroon mutta tutkinnan keskeytystä sekä rajoittamista tulisi käyttää harkiten näistä toimenpiteistä on poliisille selvät ohjeet laissa arvoisa rouva puhemies nykyinen laki mahdollistaisi vahinkojen estämisen muun muassa aitaamalla alueita joidenkin talojen ja peltojen ympärille on tällä hetkellä aita tehty mutta se aiheuttaa toisaalta toisenlaisen ongelman porot ovat yksityistä omaisuutta mutta miksi porojen vapaan laiduntamisoikeuden perusteella ihmisten pitäisi elää aitauksessa vankina omassa kodissaan pahassa maailmassa ihmiset suojautuvat aidoilla ja muureilla rikollisia eivät eläimiä vastaan suomessa suojaudutaan nykyään poroja ja suurpetoja vastaan pellon ympärillä oleva aita tai veräjä aiheuttaa paljon haittaa esimerkiksi lannanajon tai rehunteon aikaan jos pellolle on tarve kiireisinä päivinä päästä jopa viisikymmentä kertaa ja joka kerta traktori pysäytetään portin aukaisun ja kiinni laittamisen ajaksi tulee tästäkin jo kaksisataa turhaa pysähdystä eli yksi käynti pellolla aiheuttaa neljä pysähdystä liikkumisen mahdollistamiseksi lisäksi aidat vievät pelloilta tukikelpoista tai muuten viljelykelpoista pinta alaa aitauksesta aiheutunutta tuen tai viljelymaan menetystä ei korvata korvausta ei saa myöskään ylimääräisestä työstä ja polttoainekulusta nykyinen poronhoito aiheuttaa myös keskimäärin neljätuhatta porokolaria vuodessa vaikka kyseessä on yksityisen poronomistajan omaisuus on maksajana porokolarissa autoilijan liikennevakuutus vaikka porohan sen kolarin käytännössä aiheuttaa eli maksajia olemme me kaikki jos kolariin joutuu esimerkiksi karjatilalta karannut sonni sonnin omistaja maksaa aiheutuneet vahingot miksi porojen kohdalla tilanne on toinen vaikka porokin on kotieläin kuten sonni

arvoisa puhemies

mennään tähän kyseiseen lakiin lakiin tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta tämä laki on vanha sen aika on jo ohitse mitä minä olen lakiin jonkun verran elämässäni perehtynyt niin on todellakin järkevää ja tarpeellista että asiat hoidetaan nykyisen vahingonkorvauslain mukaisesti se tulee sillä toimimaan erittäin hyvin ja

ensimmäisessä momentissa tarkoitetussa tapauksessa säädetään vahingonkorvauslaissa eli tässä laissa puhutaan vain ja ainoastaan poronhoitoalueen ulkopuolisista toiminnoista siis vain ulkopuolisista ei poronhoitoalueen asioista puhuta tässä ollenkaan millään tavalla sitten tuohon asiaan mistä edellinenkin edustaja puhui voin muutaman asian

korjata ja ja puhua muutaman asian tästä tällä hallituskaudella ei ole tarkoitus avata poronhoitolakia olen keskustellut asiasta pääministerin kanssa viimeksi muutama päivä sitten ja hän on useammassa paikassa sanonut että poronhoitolakia ei tulla tällä vaalikaudella aukaisemaan

maa ja metsätalousministeriössä on otettu erittäin vakavasti vastaan nämä keskustelut mitä on tullut vahingon kärsineiltä toimijoilta siitä on puhuttu ja sen kanssa on päätetty että aletaan tehdä tiettyjä toimenpiteitä

minun oma näkemykseni on se että poronhoitolaki on ajan ajan tasalla oleva laki sitä ei todellakaan ole tarvetta avata mutta tiettyjä käytäntöjä käytänteitä on korjattava ja muutettava sillä siinä on ihan selvästi korjauksen tarvetta näitä korjaustarpeita ollaankin nyt sitten miettimässä käytänteitä miettimässä uusiksi että mitä asioita siellä pitäisi ottaa huomioon ensimmäinen asia on tämä porovahinkojen arvioimislautakunta myös edellinen puhuja otti asioita esille mutta myös tämän osalta korjaan hänen puhettansa siitä mitä poronhoitolain mukaan tuo porovahinkojen arvioimislautakunta tekee ja miten toimii olen itse kyseisen lautakunnan puheenjohtaja savukosken kunnassa ja prosessihan menee sillä tavalla että aina kun on pelloilla pihoilla tapahtunut vahinko josta ei ole paliskunnan kanssa päästy

tekee valituskelpoisen päätöksen ja vasta tästä kyseisestä päätöksestä tehdään sitten oikaisu käräjille sitä kautta lähdetään vasta käräjille neuvottelemaan eli poliisin paikka ei ole ennen kuin arvioimislautakunta on tehnyt asiasta päätöksen se miten jatkossa tulee asioita parantaa on se että arvioimislautakuntia tulee auttaa käytänteitä kehittää sillä tavalla että arvioimislautakunnat saisivat entistä paremmin ohjeistusta toiminnassansa erityisesti kainuun alueella ja eteläisellä poronhoitoalueella on tullut esille ongelmia siinä että arvioimislautakunnissa ei ole osattu toimia riittävällä tavalla on mietitty sitä millä tavalla saataisiin arvioimislautakunnille lisää tukea toimintansa pyörittämiseen niin että voisivat toimia laillisesti

avoimet keskustelutilaisuudet niin että katsotaan mistä asioista ja ongelmista on kysymys niin minun oma esitykseni on myöskin se että tämän jälkeen aina ennen kuin lumet sulavat paliskunnat ja kyseisen alueen maanomistajat vahinkoa mahdollisesti kärsivät tahot kävisivät keskustelutilaisuuden ennen lumen sulamista elikkä käydään keskustelut siitä mitä asioita tulisi huomioida ennen kuin ne ongelmat ovat edessä meillä on olemassa hyviä systeemejä

arvoisa puhemies tämän esityksen myötä tosiaankin muutetaan myös tuon poronhoitolain

ja kuten edellisetkin puhujat viittasivat tältä pohjalta on on tietysti syytä arvioida myös sitä olisiko syytä tässä poronhoitolaissa tehdä laajempikin muutostyö on nyt sitten kysymys poronhoitolain avaamisesta tai joittenkin tiettyjen pykälien muuttamisesta mutta selvää on joka tapauksessa että muutostarvetta jossakin määrin määrin on erityisesti noissa poronhoitoalueiden eteläisissä osissahan kieltämättä monin paikoin ongelmana on porojen vapaa laiduntamisoikeus tai sanotaan niinpäin että vapaasta laiduntamisoikeudesta syntyvät ja aiheutuvat vahingot kun entistä useammin porotalous noilla paliskuntien alueilla on sivutoimi tai harrastusluonteista niin on selvää että paliskunnat eivät no käytetään sanaa kykene huolehtimaan sitten poroista lain edellyttämällä tavalla syntyy vahinkoja toisten omaisuudelle ja on selvää että tämä ei ole ole hyväksyttävää poronhoidon toimintaympäristö ja toiminta on siis monella tavalla muuttunut ja on aivan selvää että on paikallaan arvioida lähinnä poronhoitoalueen eteläisillä osilla lainsäädännölliset muutostarpeet jotta poronhoitoalueillakin ihmiset saisivat asua elää ja harjoittaa rauhassa elinkeinoaan omalla

rouva puhemies kuten edustaja maijala tässä totesi tämä koskee nimenomaan poronhoitoalueen ulkopuolisia alueita mutta minäkin haluaisin nostaa keskusteluun myös sen asian että olemme saaneet me kansanedustajat paljon yhteydenottoja etenkin kainuusta ja ja eteläisiltä poronhoitoalueilta tämä nykymeno ei rehellisesti sanottuna ole ole kestävää ei ole oikein että poroja syötetään toisten viljelysmailla tai että porot tekevät vahinkoa toistuvasti pihamailla ja tällainen normaali maaseudun eläminen vaikeutuu jolloin mielestäni tässä on on ikään kuin etsikkoaika poromiesten näyttää että että omilla toimenpiteillä nämä asiat saadaan muutokseen tai jos jos ei näin tapahdu niin on kyllä huomioitava että yksi meidän hallitusohjelmamme linjauksista oli omaisuudensuojan turvaaminen ja ja mielestäni siinä tapauksessa jos ei pystytä toimimaan nämä asiat on otettava sitten sitten jopa lakiesityksinä jollain lailla käsittelyyn

mutta tämä lakiesitys on hyvä

maijala korjasi hieman tietämystäni porotaloudesta toivon kuitenkin että eduskunta ottaisi selkeän kannan poronhoitolain muuttamistarpeeseen liikenneturvallisuus kotirauhan suoja ja vahingoilta välttyminen ovat tärkeitä asioita kaikille myös maatalouden ulkopuolella oleville sekä etelän asukkaille turisteille kuten aikaisemmin kerroin tällä hetkellä poronhoitolaki ei toimi eikä sitä käytännössä tarvitse noudattaa muutosehdotuksessani esitän että eteläisillä poronhoitoalueilla porot määrättäisiin pidettäväksi aitauksessa poro on luonteeltaan vaeltaja joten aitauksen tulee olla riittävän iso ensisijaisesti aitaus pitäisi tehdä poronomistajan omistamalle tai vuokraamalle maalle toissijaisesti valtio voisi vuokrata maata poroisännän valtion maalle tehdyllä aitausalueella tulisi kuitenkin säilyttää jokamiehenoikeudet ja oikeus muun muassa metsästykseen mikäli aitaukseen pääsisi suurpetoja mahdollinen vahinko olisi todettavissa ja asiaan tulisi voida puuttua nopeasti paikallisen poliisin päätöksellä mikäli porot olisivat aitauksessa niille saataisiin tarvittaessa annettua lisäravintoa eivätkä porot pääsisi aiheuttamaan vahinkoa muulle väestölle liikenteelle viljelyksille tai metsätaloudelle aitauksista ei myöskään matkailu kärsisi turistien ihailemat porot ovat jo nyt aitauksissa tai kytkettyinä naruun

että poronomistaja on korvausvelvollinen porokolarin sattuessa jo tällä toimenpiteellä liikenneonnettomuudet vähenisivät oleellisesti samalla tulisi selkeyttää myös korvauskäytännöt ja vaatia lain rikkomisesta kovempia rangaistuksia nykyisin liikennevakuutuskeskus korvaa poron sekä arviomiehen käynnin poromiehille ja yksityiset vakuutukset autolle tulleet vauriot tällä hetkellä valtio maksaa huomattavia summia paliskunnille aitojen tekemistä ja kunnostusta varten myös petokorvaukset ovat erittäin korkeita esimerkiksi kotkien vuoksi korvauksia maksetaan lapissa satojatuhansia euroja vuosittain eikä edes poronraatoja tarvitse löytää vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on ennuste että petoeläimistä johtuvia korvauksia maksetaan lähes yhdeksän miljoonaa euroa mikäli porot olisivat aitauksissa voittajia olisivat lopulta kaikki valtio säästäisi huomattavia summia rahaa porot eivät kuolisi liikenteessä eivätkä pääsisi syömään ruiskutetuille pelloille ennen varoajan päättymistä maanviljelijät olisivat tyytyväisiä samoin metsätalous yksityisten talojen pihoilla ja puutarhoissa ei olisi ongelmia ja mikä parasta myös poromiehet pärjäisivät paremmin poromiehelle parempi tulos tulisi siinä että teuraspainot kasvaisivat ja myytävää lihaa tulisi näin enemmän edellä kuvattu ehdotukseni koskee aitaamisvelvoitteen osalta eteläistä poronhoitoaluetta porot tulisi saada aitaukseen saamelaisalueen ulkopuolella mutta ainakin kainuun koillismaan alueella posio mukaan lukien arvoisa puhemies ei voi olla oikein että porot kulkevat pihoissa ja puutarhoissa tällä hetkellä vapaasti mikäli minun puutarhaani tulisi poro säännöllisesti niin

sanotaanko että minä minä hyvin helposti ajattelisin että minä söisin sen seuraavalla viikolla eikä tarvitsisi laittaa perunoita sekaan poronliha on erittäin

arvoisa rouva puhemies on sipilän hallituksen mukaista katsoa byrokratian purkua ja sujuvoittamista ja tässähän on ihan mainiosti näin käynyt kun vanhaa lainsäädäntöä puretaan vaikka me täällä joka vuosi joka päivä teemme uutta tässä todellakin nämä poroasiat ja sitten siirtyvät vahingonkorvauslain puitteisiin tässä poronomistaja edustaja maijala piti erinomaisen puheenvuoron ja alustuksen tähän asiaan ja enpä käytä tämän enempää tämän asian vatkaamiseen

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja kulmala kun olette huolissanne näistä porotalouspuolen asioista se on meille kaikille tärkeä asia että lapille ja pohjois suomelle ja myös kainuulle erittäin

osaksi tasapuolista alueen kehittämistä sen verran minun on on pakko vain kulmalalle korjata että

poromies ei ole poroisäntä vaan poroisäntä on paliskunnan johtaja ja jokaisessa paliskunnassa on vain yksi poroisäntä minä olen poroisännän tytär mutta en minä itse ole poroisäntä eikä minusta semmoista varmaan ikinä tulekaan koska olen tavallinen poronomistaja tämä porotalous on koko poronhoitoalueelle erittäin tärkeä elinkeino se on imagoasia siinä on kyse paljon muustakin kuin vain poromiesten harjoittamasta toiminnasta se vain rajaamaan sitä poronhoito oikeutta ei ole ollenkaan niin selkeä asia sillä on perustuslain mukainen oikeus on nimittäin aikoinaan kun on määritelty tehty hyvin tarkka perustuslaillinen analyysi siitä mikä on poronhoito oikeus ja kyllä se on selvästi esillä että se on omistusoikeus tai se ei ole ihan omistusoikeus mutta se on enemmän kuin rasite eli on erittäin vaikeaa lähteä purkamaan yhdeltäkään alueelta nykyistä poronhoito oikeutta sen takia koska meillä on tämmöinen erittäin korkea omistukseen verrattava oikeus tämä laidunoikeus meidän pitää miettiä millä tavalla me pääsemme näistä asioista ylitse ongelmia on mutta miten näiden ongelmien kanssa

mennään eteenpäin tästä tilanteesta on nämä neuvottelut keskustelut meidän on entistä enemmän puhuttava asioista todella paljon ja sitten minun on pakko puuttua myöskin siihen että kaikille kansanedustajille on lähetetty sähköpostilla useita viestejä jotka sisältävät poronhoitoon liittyviä asioita toivon että kollegat suhtautuisitte niihin varauksellisesti sillä minun on pakko sanoa että ne sisältävät osittain epäasiallista osittain erittäin heikkoa lain tulkintaa erityisesti perustuslakikohtiin on niissä hyvin ei juridisella sanoisinko keittiöjuristin tyylillä kirjoitettu asioita miettikää kaksi kertaa mitä ne asiat oikeasti sisältävät ongelma on olemassa mutta

valokuva jossa hirvas isokokoinen poro on vanhuksen rullapotkurin rullapotkurin vieressä ja sanotaan että tämä estää kyseisen vanhuksen kulkemisen ja liikkumisen mutta kun olen sitä kuvan taustaa selvittänyt tarkemmin niin niin ensinnäkin minulle on selvitetty se asia että kuva ei ole edes kyseisen henkilön pihalta vaan kyseinen kuva on tien toisella puolella olevan rakennuksen pihalta ja toisekseen olennaista tässä asiassa on se että joka tuntee vähänkään porotaloutta tietää että hirvas jolla on noin kaksikymmentä senttiä pitkät sarvet ei missään nimessä lähesty yhtäkään ihmistä koska poron sarvet kasvavat todella kovaa vauhtia ja se ei pysty todellakaan siinä vaiheessa aiheuttamaan kenellekään ihmiselle ongelmia kaukana

ongelmia sitten on poronhoitoalueella olen tarkasti selvittänyt paljonko käräjillä paljonko eri oikeustasoissa on selvitetty näitä porotalouspuolen vahinkoasioita niitä on kuulkaa ollut käsittelyssä yllättävän vähän suurin osa maanviljelijöistä toimii poromiesten kanssa täysin yhteistyössä ongelmia niissä on mutta niistä on keskusteltu ja todellakin äänekkäimmät toimijat ovat voimakkaasti esillä mutta kaikkialla ei todellakaan ongelmia ole suurin osa maitotiloista on esimerkiksi ihan tyytyväisiä siitä että porot käyvät talvella syömässä liian pitkää heinikkoa ettei tule talvituhoja

arvoisa puheenjohtaja edustaja maijala tuossa kertoi että poro on imagoasia ja näin varmasti lapissa onkin mutta parantaako se poron imagoa jos poro saa kulkea missä vain puutarhoissa ja pelloilla sillä lailla että sitä ei pystytä vahtimaan minuun ovat ottaneet useat konstaapelit yhteyttä näissä asioissa elikkä kyllä minun täytyy uskoa mitä he kertovat eivät he ihan höpöhöpöasioita minulle ole kertoneet

arvoisa puhemies

kerron muutamalla sanalla tästä asiasta sillä toimin hallituspuolueitten vastaavana ympäristövaliokunnassa hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi esityksen mukaan ympäristölupamenettelyä kevennettäisiin karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta esitys liittyy vaiheittain toteutettavaan ympäristönsuojelulain uudistamiseen jolla pyritään helpottamaan ympäristölupiin liittyvää byrokratiaa ja sääntelyä ympäristönsuojelulainsäädäntöä on nyt sitten tämän eduskunnan jo useamman kerran työstetty parannettu ja purettu byrokratiaa todella paljon ympäristöministeriö on ollut meillä todella esimerkillinen sillä kaikkein eniten byrokratian purkua on saatu aikaiseksi juuri ympäristöministeriössä luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan sellaisilta toiminnoilta joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä näitä toimintoja ovat muun muassa pellettien puristamot viilutehtaat tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat lisäksi rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennettaisiin keskeisimpänä tähän liittyvänä muutoksena on että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat sekä esimerkiksi veneiden polttonesteiden jakelupaikat siirrettäisiin rekisteröintimenettelyyn rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä ja olennainen muutos tässä aikaisempaan toimintaan on ennen kaikkea se että toiminta voidaan aloittaa kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut yhdeksänkymmentä päivää huom kun ilmoituksen ilmoituksen jättämisestä on on kulunut yhdeksänkymmentä päivää tässä ollaan vihdoin ja viimein siinä tilanteessa että on määritelty tietty aikamäärä niin että jos tietty aika on mennyt ja jos asiaa hakemusta ei ole käsitelty että se on voimassa tämä on todella suuri positiivinen muutos meidän lupakäytäntöasioissa rekisteröitävän toiminnan on noudatettava yleisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia joista säädetään valtioneuvoston asetuksella

myös eläinsuojelun lupamenettely kevenisi jonkin verran kun emolehmien eläinsuojille ehdotetaan luvanvaraisuusrajan nostoa niiden eläinsuojien joissa pidetään eri eläinlajeja tai eri ikäisiä tuotantoeläimiä luvanvaraisuuden määrittely täsmentyisi ja sitten täsmällisempiä säännöksiä tämä on myöskin asia mitä on todella odotettu ja toivottu ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin säännöksiä lupahakemusvaiheeseen liittyvästä viranomaisneuvonnasta neuvontaa annettaisiin hakijan pyynnöstä maksutta ja sähköisten tietojärjestelmien välityksellä

jatkossa viranomaisten rooli on olla yhä enemmän neuvova opastava ilman eri korvausta tällä pyritään siihen että yhä vähemmän tarvitsee saada kielteisiä tai valituksen alaisia päätöksiä niin että elinkeinotoiminta ennen kaikkea saataisiin hoitumaan järkevästi eteenpäin ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan myös muita ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista ja tehostamista edistäviä toimia näistä keskeisimpiä ovat ympäristöasioita koskevan yhden luukun periaatteen toteuttaminen sekä lupamenettelyn korvaavan uuden ilmoitusmenettelyn käyttöönotto eläinsuojille ja mahdollisesti eräille muillekin toiminnoille

että tämän jälkeen osataan entistä paremmin keskittyä oikeaan aikaan tehtäviin valituksiin tämän jälkeen toivottavasti myöskin hakijat ja eri osapuolet tietävät milloin kannattaa toimia milloin pitää toimia tällä vähennetään ylimääräistä viranomaistyötä ja ihmisten arkista paperien järjestelyä

arvoisa rouva puhemies tässä jo aiemmin puheenvuorossa tuli esille että erityisesti ympäristöministeriössä on hyvin lähdetty miettimään sitä miten voidaan näitä lupa ja arviointimenettelyitä sujuvoittaa ja tehostaa niin että ei kuitenkaan tingitä ympäristönsuojelun tavoitteista tämä työhän todella aloitettiin jo viime hallituskaudella ja on ihan hyvä että nykyinen hallituskin tätä jatkaa viime kaudella ministeri lauri tarastin johdolla oli arviointiryhmä miettimässä näitä asioita ja nyt sitten näitä tuodaan lainsäädäntöön tässä ehdotetut lupamenettelyjen karsimiset sinänsä pieniä hankkeita joilla ei ole ei ole suuria ympäristövaikutuksia siinä ei ole mitään mitään hälyttävää mutta se mikä tässä nyt nousee kysymykseksi on tämä neuvontamenettely on hyvä että luvanhakijat saavat neuvontaa jotta ovat sujuvia ne hakemiset ja siinä ovat heti kaikki tarpeelliset paperit mukana mutta ongelma on se että tässä ei ole huomioitu nyt mahdollisia haitankärsijöitä vaan tämä on epätasapainoinen siksi olisi tärkeää että tähän neuvontaan saataisiin mukaan sitova kirjaus siitä että neuvonnassa on kuultava toiminnan harjoittajan lisäksi myös asianomaisia ja muita viranomaisia tämä on myös se asia mitä korkein hallinto oikeus on lausunnossaan tuonut esille

ja etujen huomioonottaminen avointa jos tässä tämä neuvonta nyt kohdistuu vain pelkästään luvanhakijoihin niin tämä toinen osapuoli eli mahdolliset haitankärsijät jää tästä nyt kokonaan huomioimatta ja toivon että jatkokäsittelyssä tämä otetaan huomioon

arvoisa rouva puhemies tuossa edustaja maijala sanoi että ympäristöministeriö on kaikista tarmokkaimmin lähtenyt viemään normienpurkua eteenpäin mutta kyllä kiitän itse asiassa samaa ministeriä siitä että myös maa ja metsätalouden puolella on erittäin hyvää työtä tehty tämä lakiesitys on jälleen oiva esimerkki siitä että norminpurku etenee juuri tähän suuntaan täytyisi muidenkin lupakäytäntöjen mennä että siellä on takuuajat milloin milloin paperin jätettyäsi saat saat päätöksen oli kyse sitten rekisteröinnistä ilmoitusmenettelystä tai luvasta tällainen takuuaika olisi se mitä kohti meidän tulisi pyrkiä turhissa

jotka eivät ympäristön tilaa oikeasti heikennä on on viisasta että sellaisia asioita ei ei jatkossa lupakäsittelyssä enää käsitellä haluaisin että kun kun tätä listausta sitten ollaan nyt kerran avaamassa ja sieltä sieltä tämmöisiä vähemmän ympäristöä kuormittavia toimintoja poistamassa niin sitä kannattaisi nyt saman tien perata myös esimerkiksi pienimuotoisen elintarviketuotannon osalta tiedän että että monesta toiminnasta tyyliin perunankuorinnasta on on lupaviidakon takia luopumaan koska koska ne tulevat niin kalliiksi ja tämä tarkoittaa sitä että ne keskittyvät vain isoihin laitoksiin vaikka vaikka olisi järkevää julkisiin keittiöihin viedä oman maakunnan perunaa tai lähialueen perunaa tämä nyt oli vain vain yksi esimerkki mutta samalla kun sitä sitä listaa nyt tuossa käydään läpi voisi olla ihan asianmukaista että ympäristövaliokunta pyytäisi sitten lausuntoja muiltakin tahoilta kuin niiltä mitkä tässä ansiokkaasti on otettu esille

on todellakin niin että tavoitteena on ettei tingitä ympäristönsuojelun tavoitteista niistä meidän ei kestä tinkiä ollenkaan sillä me kaikki olemme vastuussa siitä minkälaista elämää täällä eletään huomenna tämä neuvontamenettely oli hyvä että edustaja mikkonen otti esille myöskin tämän muitten kuulemisasian meidän täytyy myöskin tämä ottaa valiokuntakäsittelyssä huomioon koska tästä asiasta ei ole ollut riittävästi tässä esityksessä mukana kiitoksia